päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pääministerin ilmoitus suomen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen pääministeri sanna marinin puheenvuoron kymmenen minuuttia ja ja valtiovarainministeri katri kulmunin puheenvuoron viisi minuuttia jälkeen annan kullekin ryhmälle mahdollisuuden kahden minuutin vastauspuheenvuoron käyttämiseen tämän jälkeen siirrytään yhden minuutin vastauspuheenvuoroin käytävään debattiin jolloin myönnän myönnän vastauspuheenvuoroja harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa viidennellä painikkeella asian käsittelyyn varataan

arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat kiinassa vuoden alussa käynnistynyt uuden koronaviruksen aiheuttama hengitystieinfektioepidemia on levinnyt nopeasti useaan maahan viruksen aiheuttamia tartuntatapauksia on maailmanlaajuisesti raportoitu yli kahdeksankymmentätuhatta ja kuolemantapauksia vajaa kolmastuhannes tartunnoista suurin osa on todettu kiinan hubein maakunnassa missä uusi viruskanta havaittiin ensimmäisenä suomessa epidemioihin on varauduttu huolellisesti ja suunnitelmallisesti ja lainsäädäntömme on ajan tasalla lainsäädäntöä myös arvioidaan uusien tilanteiden pohjalta tämänhetkisen tiedon mukaan suurimmalla osalla virukseen sairastuneista oireet ovat olleet lieviä ja he ovat toipuneet hyvin kotihoidossa osalla ihmisistä infektio voi kuitenkin johtaa vakavampaan tautimuotoon kuten keuhkokuumeeseen vakavimpien oireiden riskiryhmässä ovat ikääntyneet ja perussairauksia sairastavat he tarvitsevat muita useammin tehohoitoa sairastuessaan virukseen lapsilla tauti on ollut hyvin nuorilla ja keski ikäisillä vakavat tautimuodot ovat olleet harvinaisia euroopassa on todettu tähän mennessä noin neljäsataakahdeksankymmentä tautitapausta joista suurin osa on italiassa italian neljä maakuntaa on tähän mennessä määritelty epidemia alueeksi suomessa varmistettuja tautitapauksia on ollut kaksi suomi on varautunut tilanteeseen hyvin useissa eu maissa on viime päivinä todettu italiasta peräisin olevia tartuntoja ja ja on todennäköistä että taudin leviäminen jatkuu sekä italiassa että muualla euroopassa vaikka kiinassa raportoitujen tapausten määrä on laskusuunnassa tapausmäärät ovat nousseet erityisesti etelä koreassa ja ja iranissa arvoisa puhemies on luonnollista että kansalaisten huoli virusepidemiasta kasvaa sitä mukaa kun tautia esiintyy maantieteellisesti lähempänä maailman terveysjärjestö on arvioinut koronaviruksen leviävän herkästi maasta toiseen ja siksi suomikin on varautunut taudin leviämiseen laaja alaisesti eri hallinnonaloilla hallituksen saaman tiedon mukaan koronavirustapauksia tulee olemaan myös suomessa tällä hetkellä on vielä vaikea arvioida kuinka laajasti tautia tulee esiintymään mutta olemme varautuneet hyvin erilaisten tilanteiden varalta arvoisa puhemies tämä ei ole ensimmäinen kerta kun jossakin maassa ilmenee uusi tartuntatauti ja se leviää myös suomeen tämä ei onneksi ole myöskään ensimmäinen kerta kun varaudutaan epidemioihin ja pandemioihin suomi on maa jossa terveydenhuolto toimii hyvin ja viranomaisten ammattitaito on

pitkäjänteisesti työskennellyt kansainvälisen terveysturvallisuusvalmiuden vahvistamiseksi sosiaali ja terveysministeriö ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoivat ja seuraavat kansainvälistä tilannetta yhdessä euroopan tautienehkäisy ja valvontakeskuksen ja maailman terveysjärjestö suomessa toimitaan tartuntatautilain ja soveltuvin osin pandemian varautumissuunnitelman sekä materiaalisen varautumisen suunnitelman mukaisesti ja sairaanhoitopiireissä käytetään jo ennestään olleita sars ja mers koronavirustoimintaohjeita ja varautumissuunnitelmia suomessa on hyvät edellytykset hoitaa sairastuneita vaikka sosiaali ja terveydenhuollon on varauduttava tavallista korkeampaan kuormitukseen koronavirus on lisätty tuoreeltaan yleisvaarallisten tartuntatautien listalle mikä mahdollistaa tartuntatautilain toimeenpanon tilanteen mukaan materiaalinen suojainten osalta on tarkistettu ja vaikka lisävarusteita tarvitaan niin tilanne on parempi kuin monissa euroopan maissa tartuntatautilaki velvoittaa kuntia sairaanhoitopiirejä thlää aluehallintovirastoja sekä sosiaali ja terveysministeriötä ehkäisemään tartuntatauteja ja niiden leviämistä väestössä tartuntatautien kansallista varautumista ja yhteistyötä muiden ministeriöiden kesken koordinoi sosiaali ja terveysministeriö ministeriö koordinoi yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansainvälisten organisaatioiden ja asiantuntijalaitosten välillä sekä eun komission kanssa sosiaali ja terveysministeriö seuraa aktiivisesti ja ylläpitää kansallista ja kansainvälistä tilannearviota yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja varautumistoimia päivitetään tarpeen mukaan kansallisena asiantuntijalaitoksena thl tukee ministeriötä ylläpitää valtakunnallista epidemiologista seurantajärjestelmää sekä ohjaa ja tukee tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa ja terveydenhuollon toimintayksiköissä thl vastaa kansallisista ohjeista ja tiedottamisesta ja antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi laitos tekee myös tiivistä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijalaitosten kanssa stm ja thl ovat tiiviisti yhteydessä muiden hallinnonalojen toimivaltaisten viranomaisten ja elinkeinoministeriön ulkoministeriön liikenne ja viestintäministeriön valtiovarainministeriön ja sisäministeriön tilanteen seurannan ja analyysien perusteella on muun muassa tehostettu ja toteutettu kansalais ja viranomaisviestintää kehitetty materiaalista valmiutta nostettu omaa johtamisvalmiutta ja tiivistetty viranomaisten välistä yhteydenpitoa arvoisa puhemies epidemian leviämistä ja tartuntariskiä voidaan vähentää myös melko yksinkertaisin toimin viranomaiset suosittavat huolellista käsi ja yskimishygieniaa pienentämään paitsi omaa muiden tartuntariskiä arvoisa puhemies hallituksen ja viranomaisten keskeinen tehtävä on kansalaisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen tämän rinnalla haluan kiinnittää huomiota virusepidemian aiheuttamaan taloudelliseen haasteeseen suomi on osa taloudellisesti verkottunutta maailmaa ja talouskasvun hidastuminen vientimaissamme vaikuttaa myös maamme taloudelliseen asemaan tilanteesta voi seurata monenlaisia vaikutuksia talouteen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat nyt matkailu ja ilmailualaan matkailun osalta ennakoimme merkittävää laskua tällä matkailusesongilla erityisesti kiinalaisten matkailijoiden tulo suomeen on käytännössä pysähtynyt kiina on suomelle tärkeä vientimaa sekä elektroniikka ja autoteollisuuden komponenttien ja raaka aineiden tuottaja tästä aiheutuu haittaa suomalaisille yrityksille suoraan ja alihankintaketjujen kautta mitä kauemmin epävarma tilanne jatkuu sitä merkittävämpiä haitat ovat taloudellisen toiminnan hiljentyminen kiinassa vaikuttaa myös suomen jos talouden hidastuminen pitkittyy vaikutuksia alkaa näkyä enemmän lääketeollisuuteen kohdistuu vaikutuksia jotka liittyvät myös huoltovarmuuteen kiinalla ja intialla on suuri merkitys maailman lääkeainetuotannossa lentorahtien supistuminen kiinasta aiheuttaa toimitushäiriöitä ja rahtien hinnat ovat jo nyt nousseet talouden näkökulmasta haastetta aiheuttavat julkisessa keskustelussa tapahtuvat ylilyönnit joista maailman terveysjärjestökin on käyttänyt ilmaisua infodemia se tarkoittaa tilannetta jossa väärä tieto ja epävarmuus leviävät itse epidemiaa nopeammin epäselvä tilanne jättää paljon tilaa spekulaatioille ja epävarmuudelle mikä heikentää

ja on epäedullista talouden kehitykselle tämä voi näkyä esimerkiksi hankintojen ja investointien lykkääntymisenä ja toisaalta esimerkiksi päivittäistavaroiden liiallisena hankkimisena vaikka tuotteiden saatavuuden suhteen ei olisikaan mitään ongelmia tiedossa tämän ehkäisemiseksi on tärkeää käydä keskustelua faktapohjaisesti avoimesti ja liioittelematta arvoisa puhemies valtioneuvosto seuraa tilanteen kehittymistä päivittäin ja arvioi lisätoimien tarvetta koronavirusta koskevan tämänhetkisen tilannetiedon pohjalta hallitus myös päätti eilen neuvottelussaan lisäkoordinaatiosta valtioneuvostoon perustetaan toistaiseksi työskentelevä covid yhdeksäntoista koordinaatioryhmä hallitus on myös varautunut yllättäviin lisämenoihin tämän vuoden talousarviossa kahdeksalla pilkku yhdeksällä miljoonalla eurolla ja olemme varautuneet arvioimaan tilannetta tarvittaessa lisätalousarvioiden osalta arvoisa puhemies epidemian ehkäisy ja hallinta onnistuvat kaikkein parhaiten nojaamalla tutkittuun tietoon luottamalla asiantuntijoihin ja noudattamalla annettuja ohjeita uuden virustaudin leviäminen on asetettava myös oikeaan mittakaavaan tavalliseen kausi influenssaan sairastuu suomessa vuosittain noin viisi prosenttia aikuisista ja kymmenen prosenttia lapsista koronavirusinfektiotapauksia on varmistettu selvästi vähemmän epidemian keskusalueella hubeissakin vain noin nolla pilkku yksi prosenttia eli yksi tuhannesta on sairastunut koronavirukseen suomen varautuminen tartuntatautien leviämiseen on erittäin korkealla tasolla terveydenhuollon viranomaiset ovat seuranneet koronaviruksen leviämistä siitä lähtien kun ensimmäiset tiedot uudesta viruksesta tulivat julki terveydenhuollon puolella koordinoitua seurantaa ja valmistautumista on tehty jo yli puolitoista kuukautta valtioneuvoston tilannekeskus on seurannut tilannetta päivittäin ja myös käsitelty useita kertoja ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksissa ja kansliapäällikkökokouksissa haluamme rauhoittaa ihmisten mieliä ja mahdollisia huolia koronavirukseen liittyen siksi olemme myös halunneet laajasti kertoa tilanteesta ja suomen varautumisesta tärkeää on että varaudumme huolellisesti mutta samaan aikaan vältämme ylimitoitettuja toimia joista olisi yhteiskunnalle enemmän haittaa kuin hyötyä hallitus toimii tässäkin kysymyksessä vastuullisesti

koronaviruksen talousvaikutukset ovat hyvin epävarmoja kyse on tällä hetkellä ilmiöstä joka on lisännyt talouskehitykseen liittyviä negatiivisia riskejä tämän vuoksi suurimmat vaikutukset onkin toistaiseksi nähty rahoitusmarkkinoilla jotka reagoivat reaalitaloutta nopeammin riskien muutoksiin jos viruksen leviäminen saadaan nopeasti rajoitettua vaikutukset suomen taloudessa kohdistuvat lähinnä teollisuuteen ja saatavuuteen sekä matkailuun tällöin myös vaikutukset julkiseen talouteen jäisivät pieniksi riittävä rahoitus tilanteen hoidon kannalta voidaan turvata normaalien kanavien kautta ministeriöistä ja virastoista kuluvana vuonna on käytettävissä kahdeksan pilkku yhdeksän miljoonaa euroa arvaamattomiin välttämättömiin menoihin esimerkiksi tämänkaltaisia tilanteita talousarviossa erikseen

tilanteessa ja onkin syytä seurata tilannetta ja sen kehittymistä erittäin tarkkaan valtiovarainministeriö tekee jatkuvasti tiivistä yhteistyötä suomen pankin ja finanssivalvonnan kanssa tilanteen seuraamisessa

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveydenhuollon varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin johtaa valvoo ja yhteensovittaa sosiaali ja terveysministeriö varautuminen erilaisiin poikkeustilanteisiin on siis ministeriön keskeistä työtä me olemme varautuneet erilaisiin skenaarioihin uuden koronaviruksen varalta me olemme varautuneet myös siihen että tilanteet muuttuvat nopeasti tällä hetkellä suomessa ei ole epidemiaa vaikka meillä on joitakin todettuja tartuntatapauksia tartuntariski suomessa on pieni suomi seuraa tilannetta aktiivisesti ja pystymme korottamaan valmiuttamme nopeasti tilanteen niin vaatiessa me seuraamme hallituksessa tilannetta myös maailmanlaajuisesti yhdessä eri viranomaisten kanssa ja saamme nopeasti tiedon tapahtuvista muutoksista tällä hetkellä varautumisessa on keskeistä epidemian torjunta ja rajoittaminen kansallisesti ja myöskin kansainvälisesti käytännössä tämä tarkoittaa että me tarkastamme ja täydennämme täydennämme tilanteen hallintaan liittyvät toiminta ja viestintäsuunnitelmat täydennämme materiaalivarastot alueellisella ja kansallisella tasolla sekä käynnistämme tilannekuvan ylläpidon ja johtamisjärjestelyt

yhteistyötä myöskin kansainvälisesti kaikkien tartuntatautien leviämisen estämiseksi suomi on varautunut mahdollisen epidemian varalta kun me puhumme materiaalisesta varautumisesta tarkoitamme ensisijaisesti ammattihenkilöiden käyttöön työssään tarkoitettuja suojaimia kuten kasvosuojia hengityssuojaimia leikkausmaskeja suojatakkeja ja niin edelleen

mahdollisia tautitapauksia on muita alueita enemmän meidän valmiustasomme on myös kansainvälisesti vertailtuna hyvä tämän lisäksi suomessa on olemassa hyvissä olosuhteissa varmuusvarastoissa säilytettyjä ja vttn helmikuussa kaksituhattakaksikymmentä toimiviksi testaamia suojaimia jotka ovat pakkausmerkinnöiltään vanhentuneita nämä voidaan tarvittaessa edelleen ottaa käyttöön jos tilanne niin vaatii suomen valmius on osoittautunut eurooppalaisittain hyväksi puhemies haluan vielä todeta että myös lääkkeiden osalta varautumisemme on hyvää ja lakisääteisissä lääkkeiden velvoitevarastoissa on mahdollisten jälkitautien hoidossa tarvittavia antibiootteja olemassa

sillä tavalla että ensin ryhmien puolesta ennalta ilmoitetut nimet kaksi minuuttia sen jälkeen sitten ne jotka haluavat vastauspuheenvuoron käyttää

arvoisa puhemies sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä kiittää pääministeriä ja ja hallitusta annetusta ilmoituksesta koskien koronavirusepidemiaan varautumista maassamme ei ole vielä epidemiaa eli joukkotartuntaa vaikka juuri eilen on raportoitu ensimmäisen suomalaisen potilaan sairastumisesta sanon tärkeimmän asian tärkeintä on terveydenhuoltojärjestelmämme varautuminen ja sen toimintakyky meillä on vankkaa kokemusta yleisvaarallisten tartuntatauti epidemioiden hoidosta viittaan esimerkiksi vuoden kaksituhattayhdeksän sikainfluenssaan kyky ottaa näytteitä ja kyky hoitaa sairaalahoitoa vaativia potilaita ovat avainasemassa sairastuneiden määrän kasvaessa mahdollisesti suureksi rajoitetaan sairaaloissa ei kiireellisten potilaiden hoitoonottoa poliittisina päättäjinä olemme vastuussa siitä että lainsäädäntömme on kunnossa ja viranomaisilla on riittävät resurssit ja eri hallinnonalojen toiminta on koordinoitua ja tehokasta tartuntatautilakimme on erinomainen siitä löytyy selkeä vastuujärjestelmä korostan erityisesti sairaanhoitopiirien alueellista vastuuta ja infektiolääkäreiden keskeistä roolia laista löytyy laajat valtuudet potilaiden eristämiseksi ja viranomaisavun saamiseksi aina poliisia puolustusvoimia ja rajavartiolaitosta myöten äärimmäisessä tilanteessa myös valmiuslaki kattaa yhteiskuntaamme vakavasti vaarantavan epidemian vaatimat menettelyt sen käyttöön en itse usko joutuvamme mutta tämä on hyvä tietää julkisen terveydenhuollon ja erityisesti sen henkilöstön toimintakyky on nyt avainasemassa se on ollut aina ja on myös tällä hetkellä sdpn ykkösprioriteetti usein on nähty että vakavien tilanteiden sattuessa tämä ymmärretään ja muistetaan mutta hyvä varautuminen tarkoittaa että tästä huolehditaan aina

arvoisa herra puhemies ihan ensin kiitän puhemiestä siitä että hän suostui perussuomalaisten pyyntöön tämän keskustelun siirtämisestä kyselytunnin paikalle jotta kansa saa oikea aikaista tietoa koronaviruksesta

varautuminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä marinin hallituksen tiedottaminen koronaviruksesta on alkanut vasta tänään vaikka virusta on ollut suomessa jo tammikuusta lähtien kyseessä on vakava virusinfektio jonka laajuutta emme vielä pysty arvioimaan tein tammikuussa kirjallisen kysymyksen ministerille koronavirukseen varautumisesta mutta vastaus oli ympäripyöreä hoitajana ihmettelin silloin eikö hallituksella ollut minkäänlaista käsitystä tilanteen vakavuudesta on hyvä että saamme nyt pääministerin ilmoituksen me tarvitsemme käsidesiä hengityssuojia eristystiloja suojavaatteita happilaitteita lääkkeitä ja hengityskoneita hoitotyöntekijöiden resurssin on oltava turvattu jotta koronavirus ei leviäisi tarvitaan selkeä suunnitelma ja ohjeistus kansalaisten tulee saada tietää kuinka toimia jos epäilevät altistuneensa virukselle tai saaneensa tartunnan erityisen tärkeää on minimoida tilanteet joissa sairastuneet tartuttavat muita miten toimitaan kouluissa päiväkodeissa varuskunnissa ja työpaikoilla voidaanko etätyötä tai etäopiskelua lisätä mitä muita toimenpiteitä tarvitaan entä hoivayksiköissä kuten vanhusten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hoidossa mikä on toimintaohje ikääntyneille julkisten tilojen ja kulkuvälineiden siivoukseen ja desinfiointiin pitää panostaa miten toimitaan rajoilla lentokentillä ja satamissa joiden kautta liikkuu henkilöitä jotka ovat voineet altistua virukselle tai kantavat sitä jo millaisia valtakunnallisia ohjeita annetaan matkustamiseen jotta tauti ei leviäisi yritykset ovat määränneet työntekijöitään matkustuskieltoon jo tammikuussa jos koronavirus kuitenkin leviää huoltovarmuuden varmistaminen on avainasemassa mihin toimiin hallitus ryhtyy jotta elintarvikkeiden ja muiden välttämättömien hyödykkeiden saatavuus varmistetaan ministeri pekonen sanoitte tiedotustilaisuudessa että olette varautuneet siihen mahdollisuuteen että suurin osa suomalaisista sairastuu mitä tarkoititte

arvoisa puhemies koronaviruksen leviämiseen liittyy paljon kysymyksiä joihin ei toistaiseksi ole vastauksia se mitä emme tiedä herättää epävarmuutta huoleen vastataan parhaiten tiedolla monet kansalaiset pohtivat miten viranomaiset ovat varautuneet epidemiaan suomen valmiudet hoitaa koronaviruksen saaneita tiedetään kyllä hyviksi terveydenhuoltojärjestelmämme on maailman parhaimmistoa ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät hyvää työtä tietoja varautumisen käytännön toimenpiteistä on kuitenkin toistaiseksi annettu julkisuuteen niukasti monia mietityttää miten terveydenhuolto ja muut tärkeät peruspalvelut turvataan miten varmistetaan esimerkiksi ikääntyneiden kansalaisten hoiva ja suojataan heitä tartunnoilta arvoisa puhemies ihmiset kaipaavat tietoa siitä miten mahdolliseen epidemiaan voi varautua omalla kohdalla moni kansalainen toivoo lisätietoa ja toimintaohjeita omaan arkeensa ajantasainen ja luotettava tieto sekä avoin keskustelu paras lääke huolen vähentämiseksi ja turvallisuudentunteen lisäämiseksi onkin tärkeää että hallitus nyt vastaa huoleen kertomalla varautumisesta ja varmistamalla riittävän tiedonsaannin arvoisa puhemies suomalaiset haluavat että päättäjät puhaltavat yhteen hiileen he odottavat että me pystymme tällaisella hetkellä laittamaan poliittiset erimielisyydet sivuun ja tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen meidän pitää nyt keskittyä varmistumaan siitä että kodeissa työpaikoilla kouluissa ja päiväkodeissa on riittävästi tietoa ja keinoja epidemiaan varautumiseksi varautuminen ja turvallisuudentunteen vahvistaminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite kokoomus luottaa asiantuntijoihin ja tutkittuun tietoon kokoomus tukee hallitusta kaikin tavoin koronaviruksen torjumisessa ja epidemiaan varautumisessa

arvoisa puhemies voiko perheemme matkustaa parin viikon päästä pohjois italiaan lomalle voiko oireeton ihminen tartuttaa muita mikähän on todennäköisyys että sairastun koronaan täällä kotikulmillani kotikulmillani oulussa olen töissä yrityksessä jolla on paljon vientiä kiinaan mitähän korona tarkoittaa yrityksemme kannalta

tunnetut pelko ja epävarmuus ovat inhimillisiä tunteita suhtautumisessa uuteen ja outoon paras lääke niitä vastaan on avoin ja asiapitoinen viestintä pelon ja epävarmuuden hälventämiseksi onkin tärkeää että hallitus ja pääministeri ovat tänään tiedottaneet suomen varautumisesta koronavirukseen keskustan eduskuntaryhmä luottaa viranomaisten varautumiseen ja toimintakykyyn kaikilla hallinnonaloilla ja tasoilla

arvoisa puhemies vihreä eduskuntaryhmä kiittää hallitusta hyvästä varautumisesta tällä hetkellä noin viisi prosenttia tartunnoista on todettu manner kiinan ulkopuolella ja viruksesta on muodostunut maailman terveysjärjestön mukaan kansainvälinen terveysuhka suomessa on todettu yhteensä kaksi koronavirustapausta ja selvityksen alla on muutama muu epäily suomen terveysviranomaisilla on erinomaiset valmiudet hoitaa uusia ilmeneviä koronatapauksia ja laajemmankin epidemian mahdollisuuteen on varauduttu hyvin on myös muistettava että yli kahdeksankymmentä prosenttia tapauksista on lieviä kuolleisuus tautiin on nykyisten tilastojen valossa vain noin kahden prosentin luokkaa arvoisa puhemies maailmassa jossa ihmiset matkustavat jatkuvasti paikasta toiseen tartuntataudeilla on potentiaalia levitä ilman oikein koordinoituja toimenpiteitä kansainvälisen yhteistyön merkitys on nyt erityisen on muistettava että koronaviruksen kaltainen kansainvälinen terveysuhka osuu kaikkein pahiten globaalisti heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin on muistettava että kehittyvien maiden kyky varautua on rajallinen ja siksi on erityisen tärkeää osoittaa tukea apua tarvitseville kansainvälinen yhteistyö ja kehitysrahoitus ovatkin olennaisia työkaluja tautien leviämisen estämisessä ja niiden ennaltaehkäisyssä arvoisa puhemies vihreällä eduskuntaryhmällä on vakaa luottamus suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään sekä kansainväliseen koordinaatioon taudin hallitsemiseksi epidemioiden voittamiseksi parhaita keinoja ovatkin luottamus tutkittuun tietoon sekä asiansa osaavien viranomaisten ohjeiden seuraaminen ja niiden noudattaminen hysterian levittäminen ei palvele kenenkään etua toivon lääkärinä ja kansanedustajana että jokainen tässä salissa omalta osaltaan vaikuttaa siihen ettei tarpeeton pelko leviä suomalaisten keskuudessa arvoisa

arvoisa puhemies monesti sanotaan negatiivisessa mielessä että poliitikot pesevät kätensä erinäisistä asioista suomessa ei ole koronavirusepidemiaa mutta siihen pitää varautua koronaviruksen ja muiden vastaavien epidemioiden epidemioiden tai mahdollisten pandemioiden hallinta ja hoito ei ole poliittinen kysymys varautumis ja torjuntatoimet pitää tehdä asiantuntijaviranomaisten harkinnan harkinnan mukaan eikä sen mukaan mikä meistä maallikoista vaikuttaa hyvältä näissä käytännön asioissa meidän poliitikkojen onkin todella syytä pestä kätemme

myös siitä kuinka voimme vaikuttaa uusien epidemioiden tai pandemioiden estämiseen maailman ongelmat eivät koskaan rajoitu maiden rajojen sisälle globaalissa maailmassa ihmiset eläimet ja elintarvikkeet liikkuvat nopeasti tartuntatauti toiselta puolelta maapalloa voi olla meillä kahdenkymmenenneljän tunnin kuluessa suurin riski uudenlaisille virustartunnoille on siellä missä hygieniataso on alhainen infektiopaine suuri ja terveydenhuolto kehittymätöntä siellä ei myöskään ole ymmärrystä eläinten ja ihmisten yhteisistä taudinaiheuttajista meitä uhkaa myös hiljainen pandemia antibiooteille antibiooteille resistentit bakteerit joilla on vastustuskyky liki kaikille mikrobilääkkeille ja suurentunut

tähän vaikuttavat erityisesti monikirjoisten antibioottien liiallinen käyttö kehittyvissä maissa ja tehomaatalouden liiallinen antibioottien käyttö eläimille parhaiten estämme epidemiat ja pandemiat tukemalla kehittyvien maiden hygienian ja terveydenhuollon tason nostoa globaali yhteistyö on pandemioiden torjunnassa olennaista suomessa on toimittu jo pitkään tällaisiin tilanteisiin varautuen ja valmistautuen ja se tiedetään hyväksi annetaan tämän viranomaistyön jatkua

suomen terveydenhuolto on huippuluokkaa sairaaloissamme on hyvä valmius hoitaa virusinfektioita ja reagoida myös koronavirustapausten yllättävään kasvuun mahdolliset epidemiat pystytään siis hoitamaan tehokkaasti minulla sekä koko ruotsalaisella eduskuntaryhmällä on vahva luottamus viranomaisiimme jotka jo nyt ovat toimineet esimerkillisen hyvin on kuitenkin tärkeää että viranomaisten ja kansalaisten välinen tiedonkulku toimii moitteettomasti nyt on tärkeää että ei ylireagoida vaan että tuodaan esiin asianmukaista tietoa selkokielellä on ehkä itsestäänselvää mutta muistaa että thl ja terveysviranomaiset ovat luotettavampi tietolähde kuin sosiaalinen media koska kiinan rooli maailmantaloudessa on nykyään suuri koronavirus vaikuttaa väistämättä maailmankauppaan myös suomen osalta tässäkin on toimittava vastuullisesti ei kannata ylireagoida mutta kannattaa tarkkaan seurata miten tilanne kehittyy normaalilla varovaisuudella ja hyvällä käsihygienialla jokainen voi vaikuttaa epidemian leviämisen ehkäisyyn painotan vielä että keskustelun koronaviruksesta tulee pysyä asiallisena ja faktoihin perustuvana

arvoisa puhemies koronavirus on niin kansainvälisessä kuin suomalaisessakin mediassa saanut paljon tilaa ja siksi on ymmärrettävää että kansalaiset kokevat hämmennystä kun samaan aikaan asiantuntijat kuitenkin rauhoittelevat ja muistuttavat esimerkiksi että tällä hetkellä suomessa kausi influenssaa ja sen vakaviakin terveysseuraamuksia on huomattavasti enemmän

kyllä siinä on vielä paljon opittavaa tutkimusnäyttö käsien pesun tartuntatauteja ehkäisevästä vaikutuksesta esimerkiksi päiväkodeissa on selkeä samoin toivon asiantuntijaohjeita käsidesin käytöstä ja jakamisesta esimerkiksi sellaisiin ruokailutiloihin

ennakoitua suurempi romahdus jouduttaisi talouden pohjan rapautumista myös suomessa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä antaa hallitukselle ja erityisesti osaaville terveydenhuollon viranomaisillemme tunnustuksen siitä että koronavirusepäilyt ja tapaukset on hoidettu hyvin ja luotamme myös suunnitelmiin varautumisesta erilaisissa skenaarioissa nyt ei ole sijaa syyttelylle vaan on yhteistyön aika

heitä ketkä ymmärtävät asiaa parhaiten yksi asia josta kuitenkin voimme olla huolissamme on se että maailmantalous joka vaikuttaa myös meidän talouteemme voi mennä alaspäin tiivistäen on kyse siitä että pitkät kansainväliset alihankintaketjut ovat muuttuneet muuttuneet epävarmoiksi koronavirus on tuonut esille sen kuinka haavoittuvaiset nämä ketjut ja sitä kautta maailmantalous ovat saksassa on jo miljoona autoa jäänyt tekemättä koronaviruksen vuoksi se on kuitenkin vasta esimakua moni muukin voima vie maailmaa poispäin ajasta jolloin kiinan kaltaisissa halpatyövoimamaissa on ollut järkevä teettää osia ja tuotteita joita täällä sitten myydään uskonkin että hallitus joutuu ottamaan koronaviruksen huomioon lisäbudjetissaan

vielä äsken ryhmiensä puolesta puheenvuoron puheenvuoron käyttäneille minuutin vastauspuheenvuorot

kuten täällä keskustan eduskuntaryhmän puheenvuorossa sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja vehviläinen totesi saimme tänä aamuna erinomaisen hyvää informaatiota sekä sosiaali ja terveysministeriön että thln johdolta sanotaanko näin että se oli toisaalta rauhoittavaa esimerkiksi varautumisen osalta toisaalta me tiedämme että esimerkiksi ecdc joka on tämä eun yhteinen tartuntatautivirasto joka toimii tukholmassa pystyy raportoimaan tästä tilanteesta tällä hetkellä lähes online niin kuin sanonta kuuluu euroopassa näiden uusien tartuntojen määrä on kasvussa vaikka kiinassa taas uusien tartuntojen määrä suhteessa kuukausi sitten olleeseen tilanteeseen on jossain määrin laantumassa eli on todella tärkeätä että me juuri tällä hetkellä tässä ja nyt katsomme kokonaisuutena tätä suomen tilannetta ja toisen kerran totean että olen erittäin tyytyväinen siihen että hallitus antoi tämän ilmoituksen

arvoisa herra puhemies myös minä kiitän hyvästä keskustelusta mitä täällä on käyty me perussuomalaiset olemme aivan samaa mieltä että asioista pitää puhua rehellisesti reilusti ja oikea aikaisesti nyt tämä keskustelu on erittäin hyvää ja luotamme suomen viranomaisiin tässä mielessä

tämä vaikuttaa tulevaisuutta ajatellen niin että seuraavan kerran olisimme enemmän ja vielä paremmin valmistautuneita on erittäin tärkeää että hallitus tiedottaa ja kaikki ihmiset siellä tv ruudun ääressä myös saavat tietoa jotta paniikkia ei synny se olisi kaikkein pahinta täällä nousi hyvin esille muun muassa se että että jos ihminen säikähtää hän hakeutuu hoitoon vaikka ei olisikaan oikeasti sitä virusta elikkä ihmisiä ei pidä pelotella

arvoisa puhemies turvallisuudentunnetta voi lisätä parhaiten varmistamalla että ajantasainen tieto saavuttaa jokaisen on tärkeää pitää kaikki kansalaiset tietoisina ja kertoa heille miten hallitus on varautumassa koronavirukseen ja miten jokainen ihminen voi itse varautua kysynkin hallitukselta miten aiotte pitää huolta siitä että oikea ja luotettava tieto löytää jokaisen suomalaisen pelkästään internetissä tiedottaminen ei tavoita kaikkia miten huolehditaan siitä että tieto kulkee esimerkiksi niille ikääntyneille jotka eivät ehkä ole älylaitteiden ääressä miten huolehditaan siitä että jokaisessa perheessä tiedetään voiko lapsen viedä päiväkotiin ja siitä että jokaisella työpaikalla on oikea ohjeistus siitä miten epidemiaan voi varautua

puhemies itse asiassa haluan sanoa samasta asiasta kuin tässä edellä edustaja koulumies meillä on tapana että me laitamme nettiin paljon tietoa thl ja stm ja kaikki muut eri organisaatiot mutta koska on se huoli miten me saamme tietoa samalla tavalla yhdenvertaisesti myös muille kuin niille jotka käyttävät sähköisiä ja ja digitaalisia vempeleitä niin ehkä toivon että sitä hallitus pystyisi edistämään se olisi erittäin hyvä toinen pointti jonka tähän kohtaan haluan sanoa pidän sitä erittäin tärkeänä että hallitus on asettanut tämmöisen eri hallinnonaloja koskevan poikkihallinnollisen koordinaatiotyöryhmän koska välillä on vaara että mennään sektorikohtaiseen työhön eikä ymmärretä ja tiedetä mitä toisessa ministeriössä tehdään sitä pidän erityisen tärkeänä varsinkin jos tämä

oman terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin sivuilta löytyy ohjeita ja niitä löytyy myös päivystysapunumerosta

joka toimii valtakunnallisesti kaikkiin oireisiin saa sieltä sairaanhoitajan oirearvion ja lisäohjeita myös käsien pesu on tehokkain tapa välttyä kaikilta taudinaiheuttajilta ja flunssaoireisena kannattaa jäädä kotiin toipumaan kuten edustaja räsänen mainitsi on hyvä muistaa että kausi influenssaan kuolee suomessa satoja ihmisiä joka vuosi koronavirukseen suhtautuminen on siis hyvä suhteuttaa siihen vielä ehtii ottamaan rokotteen kausi influenssaa vastaan koska a influenssasesonki on suomessa vasta alkamassa helmikuun alkuun mennessä jo noin miljoona suomalaista oli ottanut suosituksen mukaisesti

arvoisa puhemies meillä täällä suomessa on järjestäytyneen korkean hygieniatason ja laadukkaan terveydenhuollon vuoksi erinomaiset valmiudet torjua infektioita meillä on erinomainen mahdollisuus toimia hyvän hoitohenkilökunnan kautta

mutta myös torjua sitä että ei tulisi tätä

suomeen koronaviruksen torjunnassa niin kuin täällä on moni painottanut tärkeitä toimia ovat kuitenkin ne samat kuin kaikissa muissakin epidemioissa pitää pestä kädet huolellisesti ei kannata kosketella kasvoja nämä voivat kuulostaa vähän lapsellisilta mutta ne ovat niitä kaikkein toimivimpia ja tärkeätä on se että jos sairastuu niin ei lähde töihin ei lähde kouluun vaan pysyy kotona kotona sen vuoksi onkin tärkeää että huolehdimme turvaverkoista siitä että sairastuessa sairausaikana ihmisten toimeentulo on turvattu jotta kukaan ei joudu lähtemään toimeentulonsa vuoksi sairaana töihin

tätä tavallista kausi influenssaa vastaan vielä jotta voidaan varmistua siitä että moni ihminen ei sairastu mahdollisesti samaan aikaan jos nämä epidemiat tulevat samaan aikaan

arvoisa puhemies teneriffalle on jäänyt joukko suomalaisia karanteeniin ja on mahdollista että vastaavia karanteenitilanteita tullaan nyt kevään aikana näkemään ulkomailla enenevästi suomalaisen viranomaisen mahdollisesti määräämässä

karanteenitilanteessa voi saada kelasta korvauksen ansionmenetyksestä mutta tämä ei tämän hetken lainsäädännön mukaan koske ulkomaan viranomaisen määräyksiä tiedustelenkin onko tarpeen nyt päivittää lainsäädäntöä myös toisen valtion viranomaisen määräämän karanteenin mahdollisista korvauksista ja onko eun tasolla keskusteltu yhteisistä pelisäännöistä näiden karanteenien määräämisessä

ainoa asia joka minulla on jäänyt kokonaan auki tässä koronaviruksessa on se millä tavalla koko virus tarttuu olen yrittänyt kysyä siitä ihmisiltä ja kukaan ei ole oikein pystynyt antamaan siitä kunnon vastausta välillä annetaan semmoinen vastaus että se tarttuu vasta kun tauti on puhjennut ja välillä annetaan että se voi ehkä tarttua myös vaikka se tauti ei ole puhjennut tähän minun mielestäni pitäisi saada vähän selvyyttä silloin ihmisten olisi paljon helpompi varautua siihen

puhemies suomen terveydenhuollon sektori koulut ja päiväkodit ovat hyvin varautuneet tilanteeseen se on meille tietysti kaikkein tärkeintä mutta kuten tiedämme myös meidän taloutemme on hyvin haavoittuvaista useimmat yritykset toimialat ovat riippuvaisia vähintäänkin kiinalaisista komponenteista minusta tässä tilanteessa olisi eu tasolla hyvä miettiä

toimitusketjuja siirtää takaisin palauttaa takaisin eun tasolle luin myöskin että pieni suomalainen yritys oli tehnyt tämmöisen pikatestin jolla lentokentillä pystyttäisiin testaamaan matkustajat ja sillä tavalla estämään viruksen leviäminen tai sairastuneen viruksenkantajan matkustaminen toiseen maahan minusta myöskin tätä kannattaisi tutkia ja olla sillä tavalla tässä asiassa aloitteellinen

arvoisa puhemies korona herättää tällä hetkellä hyvin paljon huolta ja kysymyksiä ympäri maailman kuulimme tänä aamuna sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksessa asiantuntijoita koronatilanteesta ja varautumisesta sen pohjalta voi sanoa että suomessa ollaan kyllä varauduttu varsin hyvin saatavaan tietoon perustuen ja varauduttu laajasti ja huolellisesti taudin leviämisen ehkäisemiseen ja toisaalta hoitoon paitsi että julkiset toimijat tekevät näitä varautumistoimia nyt tarvitaan ennen kaikkea tietoa ihmisille voinko viedä lapset päivähoitoon uskallanko lentää

jos olen omaishoitaja ja ikääntynyt puolisoni sairastuu saanko apua kotiin koronan varjo lankeaa tänne samaan aikaan influenssahuipun kanssa ja hoitajien lakkouhan alla miten keväästä selvitään toivoisin että suomalaisille julkaistaisiin täydentyvä kysymys vastaus lista jossa askarruttaviin kysymyksiin vastattaisiin vaikka me tänään puhumme asiasta ennen kaikkea terveyden näkökulmasta varautumisessa on syytä kiinnittää huomiota myöskin huoltovarmuuteen koska se vaikuttaa moniin aloihin elämässä ja myöskin kansantalouteen

arvoisa herra puhemies on aivan oikein välttää sekä panikointia että paniikin lietsomista varautuminen ja panikointi ovat kuitenkin kaksi eri asiaa kun varautuu ei tarvitse panikoida kukaan meistä ei vielä tiedä miten koronaviruksen kanssa käy mutta epidemioita pandemioita ja muita paikallisia ja globaaleja vitsauksia varmasti tulee jatkossakin siitä pitävät huolen väestönkasvu liikkuvuus ja avoimet rajat me luotamme hallituksen ilmoitukseen että viranomaisten varautumistaso on riittävä kansalaisten varautumistaso ei välttämättä ole yhtä hyvä ehkä tämä olisi hyvä tilaisuus muistuttaa tavallisia ihmisiä kotivaran tärkeydestä jos on aina komerossaan ruokaa viikoksi ja muita tarvikkeita hänellä ei ole tarvetta rynnätä alepan säilykepurkkihyllylle sitten jos tai kun aine iskee tuulettimeen kiitos
sitten vielä edustaja berg ennen kuin pääministeri vastaa
arvoisa puhemies on tosi tärkeätä nyt ettei tosiaan lietsota tässä vaiheessa paniikkia kuitenkin on todella tärkeätä myös se että ollaan varauduttu mahdolliseen tartuntatapauksien määrän kasvamiseen suomessa kuten pääministeri marin ja ministeri pekonen toivat omissa puheenvuoroissaan esille suomi on varautunut hyvin ja valmiustaso on tosiaan kansainvälisessäkin vertailussa hyvä nyt on kaikkein tärkeintä että käsihygieniasta pidetään huolta mikä on monissa puheenvuoroissa täällä tullut esille ja huolehditaan myös siitä että mikäli näitä oireita ilmaantuu

mikäli mikäli epidemia rantautuu suomeen tähän on myös varauduttu mikä ministereiden puheenvuoroista tuli hyvin esille kolmantena haluan vielä nostaa esille sen että on tärkeätä että me myös varaudumme jatkossa näitten meidän näytteenottopisteiden riittävyyteen niin että niitä löytyy laajasti ympäri
pääministeri kolme minuuttia paikalta
arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää kansanedustajia ja eduskuntaryhmiä asiallisesta ja hyvästä keskustelusta tässä salissa on hyvä että tätä tilannetta käydään yhdessä läpi ja myös kansalaisilla on nyt televisiolähetyksen ja viestimien kautta mahdollista saada tätä tilannekuvaa itsellensä ja kuunnella näitä joita tässäkin salissa on hyvin käytetty pyrin vielä hälventämään kansalaisten mahdollisia huolia

selventämään tällaisella rautalankamallilla mitä tämä tilanne voisi mahdollisesti tarkoittaa suomelle tällä kiinan keskeisellä epidemia alueella sairastuneita väestöstä on todella noin yksi tuhannesta siis nolla pilkku yksi prosenttia väestöstä on sairastunut koronavirukseen ja näistä henkilöistä noin kahdeksallakymmenellä prosentilla tauti on hyvin lievä eli oireet ovat lieviä ja pystytään kotihoidossa hoitamaan mikäli tilanne suomessa olisi samankaltainen niin puhuttaisiin joistakin tuhansista koronavirussairastapauksista eli ei mitenkään mittavasta määrästä kun kausi influenssaan sairastuu satojatuhansia ihmisiä todennäköisyys sille että täällä myös niitä vakavimpia tilanteita olisi on vähäinen ja suomen terveydenhuolto meidän viranomaiset ja meidän terveydenhuoltohenkilökunta todella asiantuntevaa ammattitaitoista joten erittäin suuri todennäköisyys on siihen että täällä ei mitään vakavaa tilannetta syntyisi mutta siltä varalta että taudin leviäminen olisi laajempaa kuin mitä nyt näiden tietojen varassa on mitä meillä on haluan kertoa että tältäkin osin hallitus on varautunut olemme varautuneet myös sellaiseen tilanteeseen että sairastapauksia olisi enemmän että levinneisyys olisi laajempaa olemme varautuneet siihen että myös tällaisessa tilanteessa meidän yhteiskuntamme toimisi hyvin toimisi moitteettomasti ja esimerkiksi juuri terveydenhuollon henkilökunta

lisätietoa ja informaatiota pystyvät varmasti antamaan myös vastuuministeri pekonen ja ministeri kiuru haluan vielä kiittää eduskuntaa asiallisesta maltillisesta keskustelusta ja on hyvä että olemme tässä yhdessä koko suomen asialla
ministeri pekonen kaksi minuuttia paikalta
arvoisa puhemies aivan aluksi haluan vastata edustaja juvosen kysymykseen kun kysyitte mitä tarkoitin sillä kun sanoin tiedotustilaisuudessa että iso osa suomalaisista sairastuu tarkoitin tarkoitin sitä että meidän varautumisen taso perustuu kansalliseen varautumissuunnitelmaan ja varautumissuunnitelman perustana on oletus siitä että että epidemia kestäisi kahdeksan viikkoa ja tartunnan voisi saada kolmekymmentäviisi prosenttia suomalaisista mutta kokemukset kiinasta eivät tällä hetkellä kuitenkaan tue tällaista skenaariota minusta on hyvä että me olemme varautuneet suomessa rokottamisen kehittäminen vie noin kaksitoista viiva kahdeksantoista kuukautta kuten itsekin totesitte rokotteita kehitetään jo paraikaa ja olemme sosiaali ja terveysministeriön sisällä käyneet keskustelua suomen osallistumisesta yhteistyöhön rokotteiden kehittämisessä mutta yksin meillä ei ole sellaisia resursseja

tartuntatautipäiväraha soveltuu tapauksiin joissa henkilö on eristettynä ulkomailla ja arvioimme myös lainsäädännön muutostarpeita joita tässä mahdollisesti ilmenee

arvoisa puhemies kiitos mahdollisuudesta osallistua myöskin keskusteluun ensinnäkin on hyvä todeta alkuun että meillä suomessa on toistaiseksi todettu kaksi laboratoriossa löytynyttä uutta koronavirusta toinen näistä tapauksista sijoittui tuonne lapin keskussairaalan alueelle tämä kiinalainen turisti hoidettiin nopeasti oikea aikaisesti hänen kontaktipintansa eli käytännössä henkilöt jotka ovat saattaneet altistua koronavirukselle hänen ollessaan lapissa kontaktoitiin ja tuloksena oli se että tämä henkilö on jo palannut kotimaahansa ja säästyttiin tartunnoilta sillä että asetettiin karanteenit näille henkilöille jotka olivat tässä taudin keskiössä ja he ovat sitten selviytyneet tuolta alueelta pois niin että tartuntoja ei ole tullut se minusta osoittaa sen että sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmä toimii me olemme pystyneet tähän varautumaan niin kuin tässä ministeri pekonen jo totesi mutta samalla on hyvä sanoa että myös nämä hoitoketjut ovat toimineet ja sitä kautta olemme pystyneet toteuttamaan sen mikä yhteiskunnassa on luvattu toistemme suojelemiseksi toinen tapaus havaittiin eilen illan

tartuntariskialueella ollut nämä henkilöt siis tunnistettiin nopeasti ja he saivat hoidon ja sitä kautta myöskin heidän altistuspiirinsä eli lähikontaktipiirinsä on on otettu selvitykseen ja myös nämä kaksi lähikontaktipiirissä olevaa ihmistä ovat kotikaranteenissa tältä osin nämä kyseiset tapaukset jotka meillä nyt on on hoidettu ja sitä kautta myös on tämän influenssakauden aikana hyvä että kaikki suojautuvat myös kausi influenssan varalta eli myös rokote siihen kannattaa ottaa

arvoisa herra puhemies voin myöskin kokoomuksen osalta kiittää tästä keskustelusta sekä hallitusta että eduskuntaryhmiä tämä on meidän yhteinen huolemme ja on tärkeää että tästä on yhteinen ymmärrys tässä salissa kiitos myöskin suomalaisille viranomaisille joilta on saatu tänään informaatiota koko eduskunnalle kyllä se antaa varmuuden siitä että suomessa on ammattitaitoiset viranomaiset meillä on hyvin varauduttu näihin asioihin ja siinä mielessä tämän varmasti voi vetää yhteen niin että ihmiset voivat olla rauhallisia varautuminen on on hyvää informaatiosta pidetään huolta ja jos jotain sattuu niin ihmisiä pidetään ajan tasalla tämä on tärkeää jatkon kannalta kun ihmiset kuitenkin hyvin tarkkaan seuraavat tämän tilanteen kehittymistä

arvoisa herra puhemies arvoisat ministerit kiitän kovasti mahdollisuudesta pitää pitää tämä tilaisuus näin perussuomalaisten esityksestä kun tämä tuli toivoisin että jatkossa tällaisessa tilanteessa nimetään vastuuministeri aika varhaisessa vaiheessa se on tärkeää se on vastuullista johtamista kiinnostaisi kovasti tietää että jos tämä tilanne pahenee onko mietitty mahdollisuuksia etätyön tekemiseen työpaikoilla kenties etäkoulua asiallinen ja oikea tieto on erittäin tärkeää ja näin lääkealan ihmisenä kiinnostaa onko alettu jo lääkkeitä suunnittelemaan

puhemies

uskon ja luotan siihen että suomessa osataan ja ja tiedetään miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia ja tärkeätä on että se jatkuu avoimesti rauhallisesti ja tehokkaasti tämä ei ole ensimmäinen tällainen epidemia maailmassa eikä varmasti myöskään viimeinen elämme maailmassa jossa näiden leviämismahdollisuudet ovat tavattoman paljon nopeampia kuin aikaisemmin historiassa siksi olisi äärimmäisen tärkeätä että tästäkin osattaisiin ottaa opiksi kansainvälisen yhteistyön vahvistamisen merkeissä koska ylipäänsä tällä hetkellä olemme tilanteessa jossa tämä monenkeskinen

arvoisa herra puhemies pakko ensin pieni lohduton sana sanoa siitä että perussuomalaisten edustaja juvonen käytti puheenvuoron tuossa alkuunsa leimatakseen että tämä keskustelu on perussuomalaisten aikaansaama se sai minulle vatsanväänteitä

koin että olisi tullut vähän niin kuin oksettava olo siitä että tämä asia politikoidaan vaikka kyseessä on yhteinen asia pääministerin ilmoitus tästä tärkeästä ja vakavasta asiasta jossa me kuulemme mitä täällä pitää tehdä ja kuinka viranomaiset ovat oikeasti valmistautuneet ja varautuneet olisin kysynyt liikenne ja viestintäministeriltä onko meillä varautumista siihen että ne kiinalaiset komponentit voivat tänne tulla vaikka tämä epidemia ei nyt sitten pysähtyisikään onko meillä jotain välineitä varmistaa että suomalainen teollisuus voi tuottaa hyvinvointia

arvoisa puhemies kuten olemme nyt kuulleet suomessa on riittävät resurssit ja välineistö tähänkin haasteeseen me emme tarvitse hengityssuojaimia tai muita järeitä välineitä niitä terveydenhuollon henkilöstö joka toimii tartunnan saaneiden henkilöiden kanssa sen sijaan me tarvitsemme käsien pesua hihoja mihin yskiä ja niistää sekä luottamusta yhteen maailman vahvimmista terveydenhuoltojärjestelmistä viranomaisten tehtävä on huolehtia ajantasaisesta ja oikeellisesta tiedonkulusta viruksen seurannassa ja meidän tehtävämme on tukea heitä siinä lapset voivat edelleen kulkea aamuisin koulumatkansa vailla huolta viruksesta ja käydä koulupäivänsä läpi turvallisesti he eivät pelkää jos me emme pelottele ja sitä ei ole mitään syytä tehdä

arvoisa puhemies myös itse olin sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä aamupäivällä kuulemassa thln ja stmn asiantuntijoita ja tulin vakuuttuneeksi siitä että asia on todellakin viranomaisten hallinnassa kymmenisen vuotta sitten kun sika ja lintuinfluenssa olivat ajankohtaisia olin opettajana ja muistan että silloin kouluihin tuli erilaisia ohjeistuksia jotta tautia ei tartutettaisi nyt kysyisinkin vastuuministeri anderssonilta onko teidän tiedossanne että tämmöisiä vastaavia toimenpiteitä olisi nyt tulossa suomen kouluihin
arvoisa puhemies kiitoksia oikein paljon tästä informaatiosta koen jotenkin niin kokemuksellisesti teidän kanssanne koska olin silloin ministerinä kun oli sikainfluenssa ja tietenkin annan kaiken avun mitä teille pystyn antamaan tässä asiassa se oli kovaa aikaa mutta mutta siitä selvittiin ja siitä opittiin paljon ja pystyn sanomaan että suomalainen terveydenhuoltohenkilöstö tekee ihan kaikkensa

niin vetoan yleisradioon että kaivakaapa sieltä kaapista ne käsienpesuspotit mitkä tehtiin silloin ja niitä nyt vaan tuutista tämä on yksi keino saada suomalaiset pesemään käsiä

arvoisa puhemies tässä keskustelun aikana on käynytkin jo hyvin että minkään sortin hätäilyyn tässä maassa ei ole aihetta koska toistaiseksi tartuntoja on vielä vähän on käynyt ilmi käsien pesun tärkeys ja ehkä ehkä on hyvä vielä harkita matkustamista tuonne rajatuille epideemisille alueille olisin kysynyt nyt kun me tiedämme että nämä virukset ovat käytännössä suomeenkin tulleet matkailun perusteella millä tavoin hallitus aikoo ehkäistä tätä koronan tuomista suomeen onko hallituksella tarvittaessa valmius ryhtyä myöskin rajoittamaan kulkua suomeen ihmisiltä on tullut ja varmasti kansalaiset haluaisivat kuulla näihin myös vastaukset

arvoisa puhemies tässä on käyty hyvä keskustelu ja tilanne on se että kiinassa tartuntojen määrä laskee siellä taitaa enemmän ihmisiä toipua kuin mitä on uusia tartuntoja ja nyt lähiviikot osoittavat miten tapahtuu muualla maailmassa euroopassa yhdysvalloissa me olemme nähneet uutisia etelä koreasta tässä on oltava valppaana ja on erittäin hyvä että hallitus on tämän informaation tuonut tässä on median rooli otettu esiin täytyy myös omalta kiittää että valtaosa mediasta on erittäin aktiivisesti ja nimenomaan rauhallisesti välittänyt oikeaa tietoa median rooli on myös tärkeä osa toimivaa yhteiskuntaa juuri tällaisessa tilanteessa suomalaisen järjestäytyneen yhteiskunnan vahvuus tulee esiin meillä on huippuluokan terveydenhuollon henkilöstö viranomaiset huippuluokan varautuminen kansainvälisesti ja se mitä me poliitikot voimme täällä tehdä on nimenomaan keskustella tästä kiihkottomasti ja omalta osaltamme viestittää että annamme kaiken tuen viranomaisille ja hallitukselle tässä työssä

arvoisa puhemies on painotettava että esimerkiksi vuonna kaksituhattakolme kun oli sars epidemia sosiaalista mediaa ei vielä ollut olemassa samalla tavalla kuin tänään siksi on tärkeää että viranomaiset jatkavat samalla tavalla kuten tähänkin mennessä ovat tehneet aktiivista tiedottamista molemmilla

arvoisa puhemies kristillisdemokraatit pitävät äärimmäisen tärkeänä että tässä tilanteessa me olemme yhdessä tukemassa viranomaisten tekemää työtä ja todellakaan emme sorru politikointiin tai syyttelyyn täällä vaan myöskin poliittisina puolueina teemme yhteistyötä tällaisissa tilanteissa on myös tärkeää että me saamme avointa ja nopeaa reaaliaikaista tietoa ja viestinnän ja tiedonkulun merkitys tällaisena aikana korostuu erityisesti avoin tiedottaminen ehkäisee erityyppisiä ylilyöntejä ja myöskin kaikenlaisen paniikin lietsontaa olisin halunnut kysyä vastaavalta ministeriltä vielä tästä eu tason varautumisesta elikkä täällä edustaja räsänen jo aiemmin kysyi tästä onko pohdittu sitä että esimerkiksi näitä karanteenimääräyksiä katsottaisiin yhtenäistä linjaa nyt tällä hetkellä kuitenkin euroopan sisällä tämä tilanne vaihtelee maasta toiseen ovatko tästä kerenneet jo esimerkiksi terveysministerit

arvoisa herra puhemies tietoperustaisen päätöksenteon vahvistaminen on on kirjattu hallitusohjelmaan ja minusta hallituksen terävä perusteltu päätöksenteko tässä koronatilanteessa on malliesimerkki siitä miten toimitaan tutkijoiden ja asiantuntijoiden esittämän tiedon pohjalta ja kiitos hallitukselle siitä koronavirus on myös esimerkki siitä miten tosiaan elämme globaalissa maailmassa jossa virukset ja bakteerit eivät tunne valtioiden rajoja ja siksi tässä tilanteessa on erittäin hyvä myöskin muistuttaa mieliin sitä mihin me tarvitsemme kehitysyhteistyön määrärahoja esimerkiksi siihen että kehittyvät maat pystyvät vahvistamaan omia terveydenhuoltojärjestelmiään ja ehkäisemään erilaisten virusten ja ja epidemioiden leviämistä tämä on osoitus myös siitä mihin me tarvitsemme vahvaa terveydenhuoltojärjestelmää ja vahvoja lähiterveysasemia ne ovat kaikkein parasta parasta ennaltaehkäisyä myöskin erilaisia epidemioita vastaan samoin mielestäni on tärkeää keskustella siitä että globaalissa maailmassa tarvitsemme terveydenhuoltopalveluita myös ihmisille jotka tulevat muista maista ja oleskelevat suomessa

arvoisa herra puhemies kyllä nyt konsta pylkkänen sanoisi että hallitukselta löytyy kaukoviisautta sehän on sitä että harkitaan asiat etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi että kun se kerran tapahtuu ovat reitit selvät

eläinperäisen taudin tarttuminen ihmiseen kuten usein näissä viruksissa on siksi on tärkeää että että suomalainen voi luottaa suomalaiseen ruokaan meillä tällainen tartunnan saanti on äärimmäisen epätodennäköistä ja ruokamme on tutkitusti maailman turvallisinta käytetään sitä

arvoisa herra puhemies kiitos hallitukselle että ryhdyitte toimiin nopeasti ja myös virkamiehille hyvästä tiedottamisesta esimerkiksi husin eeva ruotsalainen ja lukuisat thln hyvät asiantuntijat ovat hyvällä tavalla tuoneet tietoa suomalaisille tästä tilanteesta

jonkin verran kansalaisilta tulee kysymyksiä italiasta tulevista suorista lennoista lappeenranta bergamo välillä haluaisin kysyä liikenneministeri harakka olisiko käytännössä edes mahdollista että suomi voisi estää tällaiset lennot en tarkoita paluulentoja vaan sitä että edelleen kaksi kertaa viikossa lappeenrannasta lennetään bergamoon ja tullaan takaisin

puhemies minusta täällä oli oleellisia kysymyksiä joihin toivoisin tässä lopussa vielä vastausta ja joista ainakin itse saan kansalaisilta postia miten tämä virus tarttuu te ette ole lääkäreitä mutta tästä oli puhetta miten se tarttuu ihmiset liikkuvat tuolla ja heitä huolestuttaa se voiko liikkua junissa tarvitseeko tulla töihin jos pelottaa lähteä siksi että on tartuntoja esimerkiksi kun oli toissapäivänä puhetta siitä että joku rouva oli liikkunut junassa oli epäilyjä tästä tartunnasta tämäntyyppisiä kysymyksiä sitten toinen kysymyspatteri tai oikeastaan ryhmä on se että thln sivuilla puhutaan vieläkin että jos epidemia alueelta tulee vieraita niin ei ole oikeastaan mitään hätää jos ei heillä ole flunssan oireita nyt toivoisin että

keskustelisi thln asiantuntijoiden kanssa koska tämä ohje on ollut sama monta viikkoa onkohan se enää ihan asianmukaista voisi ehkä laittaa että olisi tietysti hyvä miettiä kannattaako niitä vieraita sieltä epidemia alueilta juuri nyt kutsua

arvoisa puhemies haluan omalta osaltani myös kiittää tästä pääministerin ilmoituksesta on erittäin tärkeää että nyt ollaan keskusteltu tästä koska kansalaiset ovat ottaneet paljon yhteyttä ja tietysti kun on flunssakausi ja muuta niin saadaan vähän näitä raja aitoja tässä helpotettua itse ehkä haluaisin vielä korostaa että kun olin aamulla sosiaali ja terveysvaliokunnassa jossa keskusteltiin tästä niin siellä tuotiin hyvin esille se kuinka hallitus on jo heti tammikuussa lähtenyt varautumaan tähän ja on tehty paljon ja määrätietoisia suunnitelmia haluaisin tähän keskusteluun tuoda ehkä vielä sen esille kuinka hyvää työtä olette nyt sitten toitte tähän pääministerin ilmoituksen muodossa ei oikeastaan muuta kuin kiitos ja me koko eduskunta sitten yhdessä autamme teidän tärkeää

täällä on ministereille tullut sen verran kysymyksiä että käytetään loppuaika ministereitten vastauksiin pääministeri kolme minuuttia paikalta
arvoisa arvoisa puhemies ensinnäkin tämän keskustelun ajankohtaan totean että totta kai hallitus teki arvion siitä että on hyvä antaa asiasta pääministerin ilmoitus joka mahdollistaa sen että myös eduskunta pääsee tästä asiasta keskustelemaan kunnolla ja ja pystymme sitten vastaamaan niihin huoliin joita tässä salissa on ja välittämään tämän keskustelun

totta kai hallitus on ollut siihen ehdottomasti valmis täällä oli kysymys liittyen matkustajien testaukseen siihen mitä se tarkoittaisi me noudatamme suomessa whon ja ecdcn suosituksia matkustajien testauksesta ja niiden mukaan matkustajien ylimääräiset testaukset kuten kuumeen mittaaminen eivät ole tarpeen ne ovat epäluotettavia eivätkä tehokkaasti auta torjumaan viruksen leviämistä

joka on siis asiantuntijoilta tullut viesti siihen olisiko ihmisten testaus vaikkapa lentokentillä tarpeellista ja järkevää ja se oma viestini tähän keskusteluun jonka avauspuheenvuorossakin jo totesin on se että on tärkeää että varaudumme kaikkien mahdollisten tilanteiden varalta näin juuri suomi toimii mutta samaan aikaan on tarpeen tunnistaa se että emme itse omilla toimillamme aiheuta enemmän haittaa kuin saavuta hyötyjä eli emme ylireagoi tilanteeseen emmekä tee sellaisia toimenpiteitä joista itsessään on enemmän haittaa kuin mitä tästä mahdollisesta viruksesta yhteiskunnalle olisi eli pidämme tässäkin maltin ja järkevyyden mukana ja ja juuri näin hallitus aikoo myös toimia
kiitoksia ministeri pekonen

erityisesti olisin halunnut kiittää edustaja risikkoa joka ehti jo poistua kannustavista sanoista uskokaa tai älkää olen ajatellut häntä useasti tässä viime päivinä kuten kuten edustaja risikko totesi tuossa omassa puheessaan aiemmista epidemioista on otettu opiksi ja nyt myös me kokoamme kokemuksia tulevaisuutta varten edustaja merelle toteaisin että thl päivittää tällä hetkellä ohjeitaan ja ja nettisivujaan päivittäin ja luulen että minä en ole paras henkilö arvioimaan thln tiedotteiden sisältöä myös ulkoministeriö on päivittänyt näitä matkustussuosituksiaan viime päivinä viruksen osalta mutta me emme tietenkään voi yksittäisten henkilöiden matkustamista estää se on jokaisen henkilön omalla vastuulla edustaja essayah ja ja muutamat muut kiinnittivät huomiota eun ja kansainväliseen yhteistyöhön itse asiassa ministeri kiuru edusti suomea tuolla terveysministereiden kokouksessa jossa on hyväksytty päätelmiä joissa nimenomaan korostetaan tätä

heti alkuun hyvä sanoa että silloin kun kiinasta tulivat ensimmäiset uutiset siitä että on löytynyt uusi virus joka saattaa olla sellainen että emme ole ennen olleet sen kanssa tekemisissä ne aiheuttivat luonnollisesti sen että thl jonka tehtävänä suomessa viranomaisena on ottaa selvää siitä mitä on meneillään reagoi välittömästi sen jälkeen suomessa on lähtenyt se prosessi liikkeelle ja olemme sitten omien vastuunjakojemme mukaan keskittyneet

tältä osin itse uskon avoimeen tiedotukseen ja me olemme nimenomaan eilen tehneet sen päätöksen stmn sisällä että me lähdemme nyt siitä että tämä thln ajantasainen tieto ja thln asiantuntijatieto

julkisuudessa ja on hyvä että ihmisillä olisi se ajantasaisin tieto ja sitä eduskunnassakin on kaivattu toinen tärkeä juttu on se että moni ihminen nyt kun tällä hetkellä on aika paljon myöskin hengitystieinfektioita liikkeellä on huolissaan siitä minkälaisesta sairaudesta hänen tapauksessaan on kysymys mihin voi siis soittaa ja pyytää apua tai tai varmistaa että kaikki asiat ovat kunnossa me tulemme nyt stmn puolesta myöskin painamaan päälle että me saisimme tällaisen valtakunnallisen numeron johon ihmiset voivat soittaa heti kun tämä prosessi päättyy kerromme sen julkisesti miten tämä otetaan valtakunnassa käyttöön ihmisillä on kysymyksiä koronavirukseen liittyen ja niihin täytyy saada vastaus myös alueet on tänään tavattu viimeisen kerran ja koko ajan infektiolääkärit ovat thln kanssa jatkuvassa yhteistyössä meillä on kenttä kunnossa ja ja olemme varautuneet täällä etulinjassa siihen että hoito toimii

tässä tuli myöskin muutamia kysymyksiä edustajilta liittyen varautumiseen suomalaisissa päiväkodeissa ja ja suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa tällä hetkellä oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät seuraavat thln viestintää terveysviranomaiset vastaavat terveysviranomaisten asioiden tiedottamisesta ja noudattavat tietenkin niitä ohjeita joita viranomaiset ovat antaneet tässä salissa on tänään nostettu esille liittyen esimerkiksi käsihygienian tärkeyteen niin siinä päiväkodeilla ja kouluilla on tietenkin tärkeä kasvatusvastuu myöskin siinä suhteessa että pystytään opettamaan ja tekemään jo nuorille lapsille selväksi kuinka tärkeää käsihygienia on tämänkaltaisissa tilanteissa ja tietenkin yleisestikin terveyden osalta tämän lisäksi oppilaitoksissa tällä hetkellä käydään läpi

ja toimintaprosesseja joiden pitää olla olemassa siltä varalta että tulee epidemia ja huolehditaan siitä että nämä ovat ajan tasalla myöskin opetushallitus sekä opetus ja kulttuuriministeriö omalta osaltaan seuraavat tilannetta ja ovat valmiudessa yhteistyössä thln kanssa tarvittaessa vielä tehostamaan yhteistä viestintää näistä kysymyksistä

liikenne ja viestintäministeriö valvoo kaikkien kuljetusten tilannetta ja koordinoi tarvittaessa toimenpiteitä toimivaltainen viranomainen on traficom joka voi esimerkiksi rajoittaa tai keskeyttää lentoliikennettä tai raideliikennettä tällaisiin toimiin ryhdytään vain terveysviranomaisten arvion ja esityksen perusteella ja nykyiset toimet noudattavat terveysasiantuntijoiden suosituksia täytyy muistaa että esimerkiksi suorien lentojen ohella meillä tullaan eri reittejä kolmansien maiden kautta suomeen traficom tekee joka päivä tilannekatsauksen tiiviissä yhteistyössä finavian finnairin lappeenrannan lentoaseman väylän vrn hkln ja monien muiden toimijoiden kanssa ja on mukana myöskin valtioneuvoston erillisessä valmiusryhmässä jossa on edustus kaikista keskeisistä ministeriöistä edustaja myllykoskelle vastaan että epidemia on toki kiinassa vaikuttanut tuotantoon ja myöskin kuljetuksiin varsinkin osana matkustajalentoliikennettä mutta kansainvälinen logistinen ympäristöhän on aika notkea keksimään uusia reittejä ja uskon niin että että on tietenkin sekä kiinalaisten komponenttitoimittajien että suomalaisten ostajienkin etu pyrkiä ratkaisemaan

lähetekeskusteluun varataan enintään yksi tunti asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies

tarkennuksia kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan lakiin laissa säädetään toimenpiteistä joiden tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden edellytyksiä edetä kohti avoimia työmarkkinoita kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu se on sosiaali ja terveysministeriön toimintaa se on tarkoitettu henkilöille jotka eivät työ tai toimintakykynsä rajoitusten vuoksi pysty työllistymään työllistymään avoimille työmarkkinoille tai osallistumaan te palveluihin tässä mielessä kuntouttava työtoiminta on toissijainen muihin te palveluihin nähden ja ensin on aina selvitettävä mahdollisuus tarjota henkilölle työtä tai te palveluita jos tämä ei työ ja toimintakyvyn rajoitusten vuoksi ole mahdollista aktivointisuunnitelmaan sisällytetään kuntouttava työtoiminta kuntouttavaa työtoimintaa kuntouttavaa työtoimintaa koskeva laki on peräisin vuodelta kaksituhatta jo on aikakin miettiä uudelleen jo lain säätämisen yhteydessä sosiaali ja terveysvaliokunta totesi että lain tavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää korostaa kuntouttavan työtoiminnan räätälöintiä kunkin yksilöllisten tarpeiden kykyjen ja toiveiden mukaan käytännössä on voitu kuitenkin todeta että työtoimintaan on ohjattu sellaisiakin henkilöitä jotka eivät todellisuudessa ole sen varsinaista kohderyhmää työtoiminnan yhteys sosiaalihuoltoon on paikoin jäänyt myös heikoksi joissain tapauksissa aktivointisuunnitelma on jäänyt jäänyt jopa laatimatta kokonaan vaikka kuntouttavaan työtoimintaan tulisi

kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä tuottamisesta sekä toiminnan sisällöstä nykyistä tarkemmin kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuteen tulisi kuulua henkilön elämänhallintaa sekä työ ja toimintakykyä edistäviä palveluita ja palveluun tulisi aina sisältyä henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus myös asiakkaan aktivointisuunnitelmaan olisi kirjattava kuntouttavan työtoiminnan aikana asiakkaalle annettava tuki ja ohjaus sekä toiminnan tavoite kirjaamalla lakiin kuntouttavan työtoiminnan sisältö sekä vaatimus henkilölle annettavasta tuesta ja ohjauksesta voidaan varmistaa että kuntouttava työtoiminta toteutetaan

palveluihin palvelun voi hankkia yritykseltä taikka sisällyttää sen kokonaisuuksiin joita kolmannen sektorin toimijat tuottavat kuntien kanssa tehtyjen ostopalvelusopimusten pohjalta ja toki kunta voi itsekin palvelun tuottaa

monella eri tavalla myös yksilöllisesti ja laadukkaasti kuntouttavaan työtoimintaan voi myös jatkossa yhdistää muita palveluita kuten sosiaali terveys ja kuntoutuspalveluita toimeenpano ei kuitenkaan aina ole vastannut lain tavoitteita ja toteutus on ollut kunnissa kirjavaa joissakin tapauksissa kuntouttavan työtoiminnan yhteys sosiaalihuoltoon on myös jäänyt ohueksi vaikka aktivointisuunnitelman laatimisesta tulisi kunnassa vastata sosiaalihuollon ammattihenkilön tämän vuoksi esityksessä on tehty tarkennuksia varsinaisiin säännöksiin mutta korostettu myös perusteluissa tarkemmin sellaisia asioita joita jo nykyistenkin säännösten perusteella olisi tullut huomioida

arvioi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista että noin kolme prosenttia kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneista siirtyi työlliseksi avoimille työmarkkinoille mikäli kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien tarvitsemia palveluita pystytään räätälöimään paremmin heidän tilannettaan vastaaviksi tämä parantaa myös heidän mahdollisuuksiaan osallistua ja kuntoutua avoimien työmarkkinoiden käyttöön pääministeri sanna marinin hallituksen ohjelmassa korostetaan tarvetta lisätä osatyökykyisten vaikeasti työllistettävien nuorten ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkkinoille hallitus pyrkii nyt parantamaan omalta osaltaan juuri näiden ryhmien pääsyä

arvoisa puhemies lakia kuntouttavasta työtoiminnasta on kritisoitu siitä

muut mutta vain ilman palkkaa selittyisivät lain epäselvyydellä ja heikolla ohjausvaikutuksella tämä ei pidä paikkaansa alkuperäinen laki on kieltänyt kaikenlaisen kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän yritysmuotoisen palveluhankinnan työtoimintaan osallistuvan työpanos ei saa päätyä yksityisen yrityksen hyväksi ilman korvausta yhtä selvää on että tällaisia mahdollisuuksia käytetään aina väärin naapurimaamme ruotsin kokemukset monenlaisista tuetuista työpalveluista kertovat karua kieltään siitä miten erityisen halpaa jopa ilmaista työvoimaa käytetään hyväksi myöskään suomessa aluehallintovirasto ole kyennyt ottamaan yksiselitteistä kantaa tapauksiin joissa kuntouttavaan työtoimintaan osallistunut on tehnyt selvästi työtä josta edellytettäisiin palkkaa avi on kuitenkin myös korostanut että kuntouttavassa työtoiminnassa on kyse sosiaalipalvelusta eikä se ole tarkoitettu niille työttömille jotka kykenevät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön on hyvä että lainsäädäntöä nyt täsmennetään edelleenkään kuntouttavaa työtoimintaa ei saisi hankkia voittoa tekevältä yritykseltä sääntelyä kuitenkin tarkennetaan niin että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle annettava tuki ja ohjaus voitaisiin hankkia myös tällaisia palveluita tuottavilta yrityksiltä järjestöjen ja muiden yhteisöjen lisäksi kuntouttava työtoiminta on sosiaalipolitiikkaa tarjottaessa vajaakuntoiselle ja työmarkkinoilta tippuneelle ihmiselle tekemistä ja motivaatiota sillä voi olla merkittäviä inhimillisiä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia yksi tärkeimmistä seuraa siitä että ihminen siirtyy pois kotoaan toisten ihmisten joukkoon aikataulu herätyskello osallisuus ruokatauko ja muut vastaavat seikat auttavat kaikkein huonoimmassa kunnossa olevia ihmisiä monilla toimintaan osallistuvilla on myös päihdeongelma kuntouttava työtoiminta ei ole työllisyyskeino siihen osallistuvat ihmiset siirtyvät erittäin harvoin avoimille työmarkkinoille kuten ministeri kuvasi vain noin kolmessa prosentissa tapauksia kun kuntouttava työtoiminta päättyy ihmiset siirtyvät todennäköisesti joko takaisin työttömäksi ja peruspalvelujen asiakkaiksi tai työharjoitteluun työelämävalmennukseen tai työkokeiluun kun ihminen siirtyy kuntouttavaan työtoimintaan hän kuitenkin joissakin rekistereissä päättää työttömyytensä vaikka häntä ei työlliseksi lasketakaan työllisyysasteesta ei saa laskettua työttömyysastetta eikä toisinpäin vielä enemmän merkitystä on tietysti esimerkiksi palkkatuella jota saava ihminen lasketaan suoraan työlliseksi määritelmillä on merkitystä muun muassa silloin kun seurataan maan työttömyys ja työllisyysasteiden kehittymistä esimerkiksi tilastokeskuksella on käytössään kaksi erilaista määritelmää työllisyydestä tilastokeskuksen työllisyys ja työttömyysprosentit eroavat toisaalta työ ja elinkeinoministeriön luvuista tätä pitäisikin selventää kuntouttavassa työtoiminnassa työharjoittelussa työkokeiluissa ja muiden vastaavien sosiaalipoliittisten toimien piirissä olevaa ihmistä ei pidä laskea työlliseksi tai ei työttömäksi oleellista on määritellä onko henkilö samaan aikaan aktiivinen työnhakija te palveluissa tai sosiaalipoliittisten tai muiden toimien piirissä arvoisa puhemies nyt käsillä oleva lainmuutos pyrkii parantamaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden saamaa tukea ja palveluita aika näyttää onko tällä mitään vaikutusta avoimille markkinoille työllistymisen kannalta varsinkaan kun kuntien resurssit ovat yhä tiukemmalla joka tapauksessa on ja välttämätöntä että tilannetta on konkreettisten seurausten osalta syytä seurata

puhemies kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa toimintaan osallistuvan henkilön elämänhallintaa ja luoda edellytykset etenkin työllistymiselle mutta myös julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle nykyisellään kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat harvoin siirtyvät työllisiksi avoimille työmarkkinoille toiminta keskittyykin asiakkaan oman elämänhallinnan parantamiseen eikä kuntouttava työtoiminta ole tarkoitettu niille työttömille ketkä kykenevät osallistumaan julkisiin

kuntouttavaan työtoimintaan selvityksiä on tehty siitä onko työttömien palkattomalla työllä korvattu palkkatyötä ja ovatko kunnat ohjanneet työttömiä kuntouttavaan työtoimintaan väärin perustein onkin tärkeää että lakiin lisätään työtoiminnan sisällön määrittelyä koskeva säännös ja että korostetaan korostetaan aktivointisuunnitelman merkitystä nykyisellään on kuntia jotka ovat ohjanneet asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan väärin perustein ja sosiaaliturvalla kiristäen samalla kun on järjestetty tavallisilla tavallisilla työpaikoilla työpaikoilla kilpailua vääristäen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työpanosta ei saa käyttää taloudellisen voiton tavoittelemiseen on tärkeää että kuntoutuville annetaan myös motivoivaa tekemistä turhautuminen ei edistä kuntoutumista täytyy muistaa että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ovat aikuisia ja lasten leikeillä ei saada aikaansaannoksia vaikka niinkin on yritetty samoin asiakkaan asiakkaan nöyryyttäminen ei edistä kuntoutusta ei vaikka karenssilla uhkailtaisiin

arvoisa puhemies toivon että kyseessä on tärkeä hallituksen esitys siitäkin huolimatta että oikeudellista tilannetta ei mitenkään merkittävästi tällä esityksellä muuteta lakiin tulee sellaisia tarkennuksia kuin että kuntouttava työtoiminta on suunnattu henkilöille joiden työkyky ei riitä osallistumiseen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin tai että tuki ja ohjaus on kirjattava aktivointisuunnitelmaan iso kysymys on mihin tätä hallituksen esitystä tarvitaan kun nämä seikat selkeästi luettavissa hallituksen esitöistä jo vuonna kaksituhatta nämä seikat ovat luettavissa uudestaan ministeriön ohjeistuksesta kunnille vuodelta kaksituhattaneljätoista jos meidän kuntakenttämme ei ole täysin lukutaidotonta kaiken sen tiedon jota nyt tuodaan lain tasoiseen tekstiin olisi pitänyt olla yleisesti saatavilla jo kohta kahdenkymmenen vuoden ajan siitä huolimatta me tiedämme että kuntouttavaa työtoimintaa on toistuvasti laaja alaisesti ja ympäri suomen käytetty väärin toisin kuin lainsäätäjä on edellyttänyt no tästä johtuen koska oikeudellinen tilanne ei merkittävästi muutu ei ole oletettavissa että tämä lakiesitys toisi juurikaan muutoksia niihin kuntiin joissa hommat on hoidettu asiallisesti tähän saakka toivo kohdistuukin nyt niihin kuntiin joissa ei ole josko nyt sitten muutoksia vihdoin tehtäisiin

yksi asia yksi tärkeä asia liittyen kuntouttavaan työtoimintaan tästä puuttuu jonka olisin toivonut täällä näkeväni nimittäin tarkennus kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuteen ja sen suhteeseen taloudellisiin sanktioihin kuntouttavassa työtoiminnassa on kyse sosiaalipalvelusta siis sosiaalipalvelusta ja siitä huolimatta kieltäytyminen kuntouttavasta työtoiminnasta voi johtaa perusturvan epäämiseen joissakin tilanteissa jopa viimesijaisten etuuksien merkittäviin leikkauksiin kun me ajattelemme millaisesta porukasta on kysymys niin tällainen säädös on monella lailla ongelmallinen kysymys on siis nyt ihmisistä joidenka työkyky on niin heikko että he määritelmällisesti eivät voi työllistyä edes sataprosenttisella palkkatuella eli jos henkilö henkilö päätyy kuntouttavaan työtoimintaan silloin kun muut työvoimapoliittiset toimet eivät ole hänen kohdallaan mahdollisia ja ja näiden toimien saatavuuden puuttuminen kunnassa ei ole syy panna ketään kuntouttavaan työtoimintaan niin kysymys on henkilöstä jota kukaan ei suostu ottamaan töihin edes ilmaiseksi koska sitähän sataprosenttinen palkkatuki tarkoittaa eli jos siellä työkykyä on sitä on todella vähän ja kaikenlaisia elämänhallintaan liittyviä terveyteen liittyviä arjessa selviämiseen liittyviä ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä ongelmia on usein todella paljon onko todella tarkoituksenmukaista että

ryhmälle tarjottavalla sosiaalipalvelulla on näin rankat sanktiot suhteessa huomattavasti rankemmat sanktiot kuin monet meidän rikosoikeudelliset sanktiomme kun ajatellaan kuinka suurista rahoista on kysymys kysymys suhteessa näiden henkilöiden tulotasoon minä annan kaksi esimerkkiä keissejä joita olen itse selvitellyt toinen henkilö pantiin kuntouttavaan työtoimintaan hän itse oli suostuvainen siihen menemään mutta hän kärsii vakavasta paniikkihäiriöstä eikä sitten uskaltanut ensimmäisenä päivänä sinne kuntouttavaan työtoimintaan mennä vaan jäi kotiin hän ei uskaltanut ajaa bussilla sinne kuntouttavaan työtoimintaan koska se bussimatka tuntui niin pelottavalta hän menetti tästä tästä työttömyysturvansa ja hänen toimeentulotukeaan leikattiin kahdellakymmenellä prosentilla sen jälkeen hänen kanssaan keskusteltiin ja hän sanoi että kyllä hän yrittää mennä toisen kerran sitten sinne no ei päässyt lähtemään kotoaan toisellakaan kerralla hänen toimeentulotukeaan leikattiin neljälläkymmenellä prosentilla nyt hän sitten sinnittelee siellä kotonaan kolmellasadalla eurolla kuukaudessa missään vaiheessa hän ei ole päässyt lääkärin vastaanotolle jotta hän olisi voinut saada sellaiset lääkkeet joilla hän ehkä uskaltaisi sieltä kotoansa lähteä muuallekin kuin siihen turvalliseen lähikauppaan ja voisi ehkä joskus tulevaisuudessa käydä siellä kuntouttavassa työtoiminnassa toinen esimerkki henkilö joka on vakavasti päihderiippuvainen käyttänyt sekaisin huumeita ja alkoholia sekä erilaisia reseptilääkkeitä kävi kuntouttavassa työtoiminnassa mutta ei sitten halunnut enää mennä sinne koska siellä liikkui niin paljon huumeita ja hän koki että hänen raitistumisensa oli niin epävarmalla tasolla vielä siinä vaiheessa että hän ei uskalla olla ympäristössä jossa pillereitä tarjotaan koko ajan myös hän sai nämä tiukat sanktiot eikö näissä tapauksissa ole kysymys henkilöistä jotka tarvitsisivat apua saadakseen sen elämänsä suurimman haitan järjestykseen eivät suinkaan niitä sanktioita jotka kyllä automaattisesti sieltä koneesta tulevat jokaiselle joka syyllistyy työvoimapoliittisesti moitittavaan toisin kuin kaikki ne palvelut joiden eteen usein täytyy taistella kovempaa kuin mihinkä niillä ihmisillä jotka näitä palveluita eniten tarvitsisivat on todellisuudessa resursseja minä tunnen myös monia ihmisiä joille kuntouttava työtoiminta on ollut pelastus jotka ovat olleet tosi innostuneita siitä ja jotka ovat kokeneet että se hyödyttää heidän elämäänsä paljon ja ja on saanut sen elämän uusille raiteille kuntouttava työtoiminta voi olla iso ja merkittävä ja hyödyllinen sosiaalipalvelu mutta se ei ole sitä silloin jos sinne pakotetaan sellaisia ihmisiä joilla ei ole kapasiteettia ainakaan yksin sitä polkua kulkea

arvoisa herra puhemies

laissa on uutta se että aktivointisuunnitelmaan olisi jatkossa kirjattava asiakkaalle annettava tuki ja ohjaus tuon kuntouttavan työtoiminnan aikana suunnitelmaan on kirjoitettava myös toiminnan tavoite henkilön kuntouttavan työtoiminnan palvelun aikana saama tuki ja ohjaus voidaan toki toteuttaa monella tavalla tukea ja ohjausta voi myös hankkia yritysmuotoiselta palveluntuottajalta tai sisällyttää erilaisiin palvelukokonaisuuksiin joita kolmannen sektorin toimijat tuottavat kuntien kanssa tehtyjen ostopalvelusopimusten perusteella myös kunta voi tuottaa tuen ja ohjauksen palvelut itse tuen ja ohjauksen voi toteuttaa paitsi henkilökohtaisena myös ryhmässä toteutettavana palveluna tai yhdistettynä muihin palveluihin tämä ei saa kuitenkaan olla mitään massatoimintaa esityksen mukaan kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuuteen tulee kuulua henkilön elämänhallintaa sekä työ ja toimintakykyä edistäviä palveluja kuntouttava työtoiminta ei saa vääristää kilpailua eli se ei saa olla toimintaa kilpailluilla markkinoilla eikä se saa tuottaa voittoa yrityksille arvoisa puhemies on kaikki kynnelle kykenevät pääsevät töihin säännöllinen työ tuo rytmiä ihmisen elämään jotta jokainen pääsee takaisin mukaan kuten ministeri kiuru sanoi siksi kannatan tätä lakimuutosta

arvoisa puhemies työllisyysasteen nostaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme ja on selvää että meidän on otettava käyttöön kaikki mahdolliset keinot jos haluamme saavuttaa työllisyystavoitteemme hallituksen työllisyystavoite edellyttää että osatyökykyisten vaikeasti työllistyvien nuorten ja niin edelleen kaikkien ryhmien osallistumista työmarkkinoille lisätään

arvoisa puhemies kunnat järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan te hallinnon ensisijaisiin palveluihin

työ tai virkasuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille kuntouttavalla työtoiminnalla ei kuitenkaan saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä eikä se saa aiheuttaa kunnan tai muun toiminnan toteuttajan palveluksessa olevien työntekijöiden irtisanomisia tai lomauttamisia tai heidän työolosuhteidensa tai etuuksiensa huonontumista

työtoimintaa suorittavan työtoimintaa suorittavan ihmisen yksilöllisiä tarpeita ja työllistymistä kuntouttava työtoiminta ei saa aiheuttaa syrjäytymistä tai eriarvoistumista työmarkkinoilla tai työmarkkinoille pääsyyn kentältä saadun palautteen mukaan moni kuitenkin jää tarpeettoman pitkäksi aikaa kuntouttavaan työtoimintaan kiinni tai jää edelleen vaille työtä työtoiminnan päätyttyä vaikka valmiudet työsuhteeseen siirtymiseen olisivatkin jo riittävät

tekevälle ihmiselle on laadittu hänen yksilöllisten tarpeidensa pohjalta tarkoituksenmukainen aktivointisuunnitelma myös tavoitteen määrittely on kuntoutuksen onnistumiseksi olennaista sekä ennen kaikkea se että tavoitteen laatimiseen ja sen saavuttamiseksi määriteltyjen askelten suunnitteluun ja toteutukseen osallistetaan myös työtoimintaan ohjautunut ihminen itse

on tärkeä toimintamuoto paitsi työllistymiseen myös syrjäytymisen ehkäisemiseen ja kuten ministeri esittelypuheenvuorossaan jo hyvin totesi laki kaipaa uudistamista ja tarkennuksia monestakin syystä ja kuntoutustoimien räätälöinti kunkin tarpeen mukaiseksi on erittäin tärkeää itse työ ei kuitenkaan itsessään tee ketään autuaaksi vaan tarvitaan tekemisen kautta lisääntyvää itsevarmuutta omaan tekemiseensä palkka jolla voi elää sekä ennen kaikkea välittäviä ihmisiä ympärille kaveri ja työyhteisö ja kun haluamme aktivoida pitkäaikaistyöttömiä on syytä pitää huoli myös asenneympäristöstämme siitä että se on kannustava jotta paluu työelämään onnistuisi pysyvästi käytän nyt tilaisuutta hyväkseni kun täällä paikalla olen itse jo useamman vuoden ajan puhunut nuorista alle kaksikymmentäviisi vuotiaista toimeentulotuen asiakkaista huoli on ollut siis suuri koska moni nuori on voinut olla vuosiakin toimeentulotukiasiakkaana miten nämä nuoret huomioidaan tässä kuntouttavassa työtoiminnassa

muitakin vaikeuksia takaisin elämänuralle saada elämän asiat raiteille ja sitten ennen kaikkea pyritään hänet työllistämään jossakin tämä lain antama mahdollisuus on äärimmäisen tärkeä ja lakiesityksessä tässä mitä nyt käsittelemme on tärkeälle osalle nostettu ohjaus ja tuki joita se henkilö välttämättä tarvitsee tuoreessa muistissa on viime vaalikauden työllistäminen kun työpaikkoja syntyi aivan reilulla lailla pitkäaikaistyöttömyyskin putosi noin puoleen hieman taisi mennä elikkä se osoittaa sen että silloin kun työpaikkoja on tarjolla silloin myös pitkäaikaistyöttömille avautuu aito mahdollisuus päästä työmarkkinoille mukaan on selvä asia että henkilön jolla on tiettyjä työrajoitteita mukaanpääsy on äärimmäisen vaikeaa mutta se ei ole missään nimessä mahdotonta se ohjaus ja tuki ja se ihmisen auttaminen siinä vaikeassa tilanteessa pikkuhiljaa eteenpäin on kaikista tärkeintä ja vielä mikä siinä on parasta siinä on se että hän ei pääse syrjäytymään tästä yhteiskunnasta silloin kun hänet otetaan mukaan kuntouttavaan työtoimintaan tehdään hänelle tarkka suunnitelma miten toimitaan ja siten että siinä ovat tuki ihmiset hänen lähellään auttamassa ensiaskeleissa eteenpäin ja siihenhän tämä hallituksen esitys tähtää

arvoisa puhemies ensiksi pitää kiittää hallitusta ja ministeri kiurua että te olette tuoneet tämän esityksen meille eduskuntaan tämä on meille sosiaalidemokraateille erityisen tärkeä niin kuin tiedetään tässä on jo pitkään mennyt että näitä väärinkäytöksiä on ilmennyt ja on ohjattu kuntouttavaan työtoimintaan ilman perusteita on meille erittäin tärkeää että tätä lakia nyt täsmennetään ja näitä pelisääntöjä selkeytetään tiedetään että tälle kuntouttavalle työtoiminnalle on tarvetta ja

työllisyyspalveluiden uudistuksen jossa kuntien roolia vahvistetaan työllisyydenhoidossa että tämä on keskeinen osa tätä uudistusta ettei tapahdu niin että kunnat mahdollisesti väärinkäyttävät näitä meillä esimerkiksi pirkanmaalla oli mielenkiintoinen tilanne kun avi ohjeisti että kuntouttavaa työtoimintaa ei voi käyttää jos on terveydellisiä syitä tälle ihan käsittämätön asia sen takia haluan tuoda esille että tämä lain täsmennys on tärkeä ja ennen kaikkea myös valvovien viranomaisten ja sen tiedon saattaminen kentälle on äärettömän äärettömän tärkeätä

jossa on tämä asiakkaalle annettava tuki ja ohjaus työtoiminnan aikana lisäksi on tärkeätä että kuntouttavan työtoiminnan sisältö nyt määritellään vahvemmin laissa ja ja nimenomaan liittyen kuntouttavassa työtoiminnassa olevan elämänhallintaa työ ja toimintakykyä edistäviin palveluihin myös järjestämisen ja tuottamisen käsitteitä selkiytetään eli täällä on ollut esimerkiksi että voiko osallistua työvalmennuksiin jos on yksityinen järjestäjä ja muuta nyt me saamme tähän selkeitä pelisääntöjä ehkä lopuksi kiittää että nyt näitä käytäntöjä selkiytetään tämä asia on ollut aivan liian kauan niin sanotusti retuperällä nyt tähän pitää puuttua ja tämä on hyvä keino millä selkeytetään tätä asiaa nyt me sitten valiokunnassa jatkamme vielä kuulemista ja tuomme ministerille sitten mahdollisia tarpeita mitä vielä ilmenee jos näin on

arvoisa puhemies niin kuin täällä on todettu monta kertaa niin nykyistä lakia on pidetty lievästi sanottuna hieman epäselvänä täällä on todettu monta kertaa myös se että kuntouttavaan työtoimintaan on ohjattu ihmisiä ketkä eivät sinne todellakaan kuulu tietenkin se on jo merkki että jotakin on pielessä kun aluehallintovirastot ovat joutuneet puuttumaan tähän toimintaan viime vuosien

tässä uudessa uudessa muutoksessa myös sosiaalipalvelut tulisivat siihen mukaan niin on varmaan tosi tärkeää että sitäkin selkeytetään koska niin niin kuin täällä on todettu niin sosiaalipalvelut ovat jääneet monessa tilanteessa ulkopuolelle tästä se on tärkeätä että kuntouttava työtoiminta ei saa vääristää kilpailua eikä se saa toimia kilpailluilla markkinoilla oikeastaan se henkilökohtainen palaute mitä olen tuolta kentältä saanut on tämä että kunnat todellakin toimivat erittäin eri tavalla eri puolilla suomea tässä työtoiminnassa työtoimintahan ei saisi missään nimessä olla kuntien keino säästää ei ihmisten kustannuksella voida säästää valitettavasti tätä on käytetty keinona välttyä näiltä sakkomaksuilta mitä olisi ollut mahdollista tulla työmarkkina asioista tälle lain uudistamiselle on todellakin tarve ja viimeistään nyt on aika muistaa mitä varten tämä laki on olemassa sen keskiössähän tulee olla ihminen sen keskiössä tulee olla ihmisen tarve ja halu palata työmarkkinoille ja sen keskiössä tulee olla olla keinot työ ja toimintakykyä saadaan parannettua tätä kautta muun muassa ihmisarvoa ihmisillä saadaan parannettua kiitos
arvoisa herra puhemies tässä on ihan hyvä tämä tarkennus että lähdetään vähän kiristämään näitä sääntöjä mitenkä ei käytetä väärin kuntouttavaa työtoimintaa jos miettii näitä kuntouttavan työtoiminnan tarpeellisuudesta johtuvia asioita niin minusta edustaja kontula toi hyvän luettelon

mitenkä ne eivät pelaa sitten toisaalta edustaja huttunen sanoi hyvin kuntien roolista että sehän oli kunnilla tapa kiertää tätä sakkomaksua minusta pitää karsia kaikki tämmöiset poikkeen

käytetään niin kuin tavallaan ilmaista työvoimaa hyväksi ja sitten otetaan hyöty itselle sieltä toista kautta itse olen pelannut työttömien kanssa yhdeksänkymmentä luvun lamasta lähtien ja ollut näissä kaikennäköisissä palkkatuki ja velvoitetyöllisyysasioissa ja näissä kuntouttavan työtoiminnan asioissa vuoteen kaksituhattayhdeksän saakka mukana ja minulle itselleni on tullut semmoinen käsitys että tämä kuntouttava työtoiminta on vain äärimmäisen pieni osa mitä työttömien kuntoonsaattamiseen me tarvitsemme enempi palkkatukityötä koska palkkatukityö on semmoinen mikä suoraan ohjautuu työttömän hyvinvointiin hän saa palkan tehdystä työstä hänen itseisarvonsa kasvaa itsetunto paranee siinä se estää syrjäytymistä ja parantaa elämänlaatua kun saa tilin parantaa myös työkuntoa millä lähdetään hakemaan uutta työpaikkaa

tyytyväinen että hallitus on laajentanut näitä palkkatukityöllistämismahdollisuuksia huomattavasti niin että näitä työpaikkoja löytyy myös järjestöpuolelta kokonaisuudessaan

on vain pieni osa tästä tästä mitä meidän tarvitsee tehdä pitkäaikaistyöttömien eteen mutta minä toivoisin että otettaisiin pääsääntö suunta nimenomaan sinne palkkatukityöhön
arvoisa puhemies on ollut mukava kuunnella tätä keskustelua tuntuu työttömien pitkäaikaistyöttömien sekä täysin työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ihmisten tilanne puhuttavan puoluerajoista huolimatta kaikkia meitä tässä keskustelussa on nostettu esiin aika hyvin jo sitä että nythän ei ole kysymys työllisyyspalvelusta vaan sosiaalipalvelusta ja siksi vähän epäilenkin että tällä hallituksen esityksellä ei työllisyysastetta nosteta eikä tavallaan pidäkään nostaa sillä nyt on kysymyksessä sellaisten henkilöiden ihmisarvoinen elämä jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella he eivät edes ole pitkäaikaistyöttömiä tai ovat he sitäkin mutta he ovat vielä enemmän

väärinkäytökset ja vähän epäilen että tällä lakimuutoksella ei ehkä niihin pystytä vaikuttamaan ellemme me sitten valiokunnassa keksi joitain keinoja keinoja lisätä mutta tähän tulisi kiinnittää kyllä lisää huomiota on ollut ongelmia siitä että tämmöistä kuntouttavaa työtoimintaa käytetään tuotannolliseen toimintaan ja ketjutetaan pitkillä ketjutuksilla ja on sitä epäilystä myöskin että tätä käytetään pitkäaikaistyöttömien säilytyspaikkana tilastojen siivoamiseksi ja muuta mutta se mikä on suurin ongelma on se että ei ole käytettävissä ammattitaitoisia ohjaajia ohjaamaan kuntouttavaa työtoimintaa eli sitä henkilökohtaista neuvontaa ja apua ja siihen tämä lakiesitys toivottavasti tuo nyt jonkun verran apua mutta sitten tulisi myöskin huomioida se että työttömyyden haittoja tulisi estää jo siinä vaiheessa kun työkykyä on jäljellä eikä pelkästään vasta sitten kun kaikki työkyky on

arvoisa puhemies tämä on tärkeä lakiesitys sillä kuntouttavaa työtoimintaahan käytetään tällä hetkellä väärin ja myös toimintatavat kuntouttavassa työtoiminnassa ovat usein olleet toimimattomia kuntouttavassa työtoiminnassa on ihmisiä jotka eivät sinne kuulu ja toisaalta toiminta ei ole aina suinkaan kuntouttavaa kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille jotka eivät toimintakyvyn rajoitteiden takia voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön nyt tämä lakiesitys tekee toiminnasta tavoitteellista ja velvoittaa myös yksilökohtaiseen tukeen ohjaukseen ja valmennukseen usein vaikeasti työllistyvien kohdalla on ensin hoidettava esimerkiksi päihde ja mielenterveysongelmia tai muita laaja alaisia sosiaalisia ongelmia ennen kuin siirtyminen siirtyminen kohti työmarkkinoita on edes periaatteessa mahdollista

tässä lakiesityksessä nyt pyritään kaiken perustana on oltava se että henkilön työ ja toimintakyky on arvioitu ensin mahdollisimman kattavasti ja tämän perusteella henkilön kanssa yhdessä laaditaan tavoitteellinen yksilöllinen ja henkilökohtainen suunnitelma edetä työllistymisen polulla tai

kyllä minä henkilökohtaisesti uskon näin toimien olevan mahdollista jopa lisätä kuntouttavasta työtoiminnasta jopa avoimille työmarkkinoille siirtyvien määrää se ei toki ole helppoa mutta se on mahdollista jos toimitaan oikein arvoisa puhemies vaikeasti työllistyvien kohdalla korostuu riittävän pitkäkestoinen rinnalla kulkeminen kuten täällä tuli jossakin puheenvuorossa esille niin tähän todellakin tarvitaan osaavia ohjaajia ohjaaja ei voi olla kuka tahansa niin kuin tällä hetkellä monessa paikassa on niin että ohjaajalla minkäänlaista valmiutta tai tai koulutusta tähän vaativaan ohjaajan tehtävään tähän pitää kiinnittää jatkossa huomiota

arvoisa puhemies jos tämän lain tarkoituksena niin kuin sen tarkoituksena näyttää olevan on tämän työllisyyden kuntakokeilun alla turvata vaikeasti työllistyvien työttömien oikeuksia ja kuntouttavan työtoiminnan väärinkäyttöä kunnissa niin niin on kummallista että juuri tällä hetkellä ainakin turussa ja jyväskylässä ajetaan aktiivisesti kuntien päätöksillä työttömien yhdistysten toimintaa alas eli kotikaupungissani turussa toimii kaksi isoa työttömien yhdistystä turun seudun työttömät nykyinen tst ry ja sitten varissuon työttömät vt ry ja kummankin niiden rahoitusta on leikattu sillä tavalla että toiminta on todellakin vaakalaudalla varissuon työttömien toiminta uhkaa loppua kokonaan syksyyn mennessä nämä molemmat yhdistykset ovat järjestäneet paitsi kuntouttavaa työtoimintaa ruokalatoimintansa puitteissa myös palkkatukitöitä ja on todella kummallista että turun kaupunki omilla ratkaisuillaan jotka tietysti osittain perustuvat alueellisen te hallinnon työvoimahallinnon ratkaisuihin mutta myös kaupungin omiin ratkaisuihin ajaa tällaista toimintaa alas olen tästä jättänyt ministerille kirjallisen kysymyksen varmistua siitä että tässä ei ole valtion tarkoituksellista politiikkaa missään tapauksessa taustalla vaan että se mahdollisesti sitten on vain turun kaupungin politiikkaa siellähän on käytetty tätä kuntouttavaa työtoimintaa minun nähdäkseni kyseenalaisesti puhtaasti tämän kela listan vuoksi taloudellisessa merkityksessä säästökeinona eikä ole välitetty sitten tästä varsinaisesta palkkatukityöllistämisestä todellakin tällainen tilanne on on paitsi turussa tosiaan myös jyväskylässä työttömien yhdistysten toiminnan osalta jotenkin nämä kaupungit ajavat kolmatta sektoria ulos tästä työllistämisestä ja se ei kai ole tulevan työllisyyden kuntakokeilun tarkoitus

puhemies tässä oli valtavan paljon hyviä puheenvuoroja ja itse asiassa jokainen puheenvuoro joka käytettiin oli hyvin asiantunteva ja ja lähti nimenomaan siitä oletuksesta mistä tämä lakiehdotuskin nyt lähtee että kun laki on aika vanha vuodesta kaksituhatta ohjannut toimintaa ja sitä on ohjeistettu sen jälkeenkin päälle mutta tosiasia on se että ongelmat ovat jatkuneet niin kyllä silloin on ihan pakko vain puuttua siihen lainsäädäntöä tarkentamalla nämä tarkennukset eivät itse kovin suuria ja joku voisi sanoa että tässä ei kovin isoa liikahdusta tapahdu mutta se liikahtaa juuri siihen oikeaan suuntaan meillä on nimenomaan monia kuntia jotka ovat ihan lain kirjaimen mukaan menetelleet mutta sitten meillä on valitettavia tapauksia joissa näin ei ole tapahtunut ja nyt on tarkoitus vaikuttaa siihen porukkaan joka ei ole tätä nykyistä lakia aivan lain kirjaimen mukaan tulkinnut tässä oli hyviä esimerkkejä siitä että työttömän palkaton työ ei voi missään tapauksessa korvata palkkatyötä se tarkoittaa myös sitä että kuntouttava toiminta ei voi jatkossakaan perustua siihen että se hankitaan suoraan yritykseltä eli käytännössä silloin kierrettäisiin tosiasiallisesti työmarkkinoiden pelisääntöjä ja näin ei voi tehdä tuen ja ohjauksen osalta on katsottu että tämä ei olisi ongelma ja tältä osin voisi vielä näin toimia ja sitä kautta hankkia myös järjestöiltä tämä tietysti on kysymys jota voitte arvioida myös valiokunnassa saamieni tietojen mukaan kun tässä käytiin aika iso keskustelu myös lainvalmistelun vaiheessa olen katsonut että tässä vaiheessa sen poistaminen olisi saattanut johtaa siihen että sekä yritysten mutta pahimmillaan jopa kolmannen sektorin kannalta olisimme voineet olla vähän hankalilla jäillä no täällä käytettiin hyviä puheenvuoroja myöskin siitä onko kunnissa ohjattu työttömiä kuntouttavaan työtoimintaan väärin perustein vai ovatko ne perusteet olleet sellaisia että niitten varaan voi laskea minusta edustaja kontula nosti hyviä esimerkkejä niitä todellisen elämän esimerkkejä joista tietoisia tämä on nyt vaikea laji kun tässä käydään jatkuvasti kiistelyä siitä pitäisikö kuntouttavan työtoiminnan tosiasiassa olla temin päälinjassa olen sitä vahvasti vastustanut sen takia että kuntouttava työtoiminta on sosiaalipolitiikan osa se on siis sosiaalityötä parhaimmillaan ja sen takia tässä edustaja mäkisalo ropponen totesi että tämä on rinnalla kulkemista tämä on nimenomaan sitä että ohjaajien pitää olla myös osaavia ja tämän pitäisi olla parhaimmillaan parhainta aikuissosiaalityötä jolloin tuotaisiin sosiaalipalveluiden koko keinovalikoima siihen mukaan se ei riitä koska näissä edustaja kontulan esimerkeissä on kysymys myös siitä että terveyspalveluita ei ole tuotu tähän toimintalinjaan nämä ovat vakavia asioita jos näitä ei saada kuntoon käy niin kuin slunga poutsalo että jää kolmen prosentin mahdollisuudeksi päästä avoimille työmarkkinoille ja enemmän pitäisi saada tästä apparaatista irti sanon vielä tässä lopuksi että olen hyvin tiedostanut että tämä on nyt yksi osa sosiaalityötä mitä tehdään mutta tässä täytyisi tähän ohjaukseen ja myöskin sitten täältä eteenpäin uusia elementtejä ottaa käyttöön tällä hetkellä me pohdimme ministeriössä nimenomaan sitä pitäisikö myös terveyskeskuksissa olla tällaista työ ja

vähän niin kuin personal trainer tyyppistä ohjausta josta sitten mentäisiin vasta tähän suuntaan eli ne palvelut tulisivat ensin ennen kuin mennään edes kuntouttavaan palataan näihin kysymyksiin tämä oli todella tärkeä ja arvostettava keskustelu ja kiitän kaikkia

arvoisa puhemies suomen terrorismilait ovat jälkijättöisiä ja liian lepsuja ne vaativat pikaista saattamista eurooppalaiselle tasolle terrorismilait ovat viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa olleet esillä erityisesti liittyen koillis syyriassa al holin leirillä oleviin vierastaistelijoihin ja heidän perheisiinsä kansalaisten turvallisuuden ja järjestelmän oikeudenmukaisuuden takia on tärkeää että nämä henkilöt saatetaan vastuuseen mahdollisista teoistaan jos ja kun he palaavat suomeen se edellyttää että meillä on valmiudet tähän myös lainsäädännön puolesta esimerkiksi presidentti niinistö on ottanut asiaan voimakkaasti kantaa useaan otteeseen ja viimeksi valtiopäivien avajaisissa hän on muun muassa todennut että terrorismilainsäädäntömme ole valmis vaan vaatii tiukennuksia arvoisa puhemies al hol ei kuitenkaan ole ainoa syy jonka vuoksi lakeja on uudistettava kyse on terroritekojen tehokkaasta ennaltaehkäisemisestä meillä on tällä hetkellä kriminalisoitu muun muassa terroristisen toiminnan rahoittaminen ja terroristiseen toimintaan rekrytointi mutta terroristijärjestöön kuulumista tai terroristijärjestön toimintaan osallistumista ei ole kriminalisoitu erityisesti terroristijärjestöön kuulumista on perusteltu sillä että tunnusmerkistö olisi vaikea määritellä siten että perustuslain vaatimukset täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta täyttyvät käsittelyssä onkin nyt lakialoite terroristisen järjestön toimintaan osallistumisen kriminalisoinnista eli käytännössä rikoslain kolmekymmentäneljä a luvun ja kansalaisuuslain a pykälän muuttamisesta aloitteen tarkoitus on tiukentaa terrorismilakeja siten että terrorismiryhmän toimintaan osallistumisesta voitaisiin tuomita vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen lisäksi kaksoiskansalaisuuden omaava henkilö voisi menettää suomen kansalaisuuden jos hänet on tuomittu vähintään kahden vuoden mittaiseen vankeus tai yhdistelmärangaistukseen tähän mennessä edellytyksenä on ollut vähintään viiden vuoden vankeus tai yhdistelmärangaistus arvoisa puhemies perustelu siitä että terroristijärjestöön kuulumista ja terroristitoimintaan osallistumista ei voisi kriminalisoida ei ole pitävä tähän on ottanut julkisuudessa kantaa viimeksi alkuvuodesta muun muassa rikosoikeuden professori kimmo nuotio hän on pitänyt mahdollisena terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointia vaikka muutoksen tekeminen lainsäädäntöön ei olisikaan yksinkertaista lainsäädäntöön voitaisiin hänen mukaansa listata nimeltä asetuksella ne terroristijärjestöt joihin kuuluminen on rangaistavaa ja kriteeristö terroristijärjestöön kuulumisesta voisi toisaalta muodostua esimerkiksi siitä että henkilö osoittaisi omalla toiminnallaan sitoutuneensa järjestön toimintaan todennut että lainsäädäntöön olisi otettava jotain toimintaan osallistumiseen viittaavaa arvoisa puhemies juuri näin on tässä lakialoitteessa ajateltu toimia terroristijärjestön määritelmä ei tässä lakialoitteessa ole mielivaltainen tai suurpiirteinen vaan tarkkarajainen ja täsmällinen terroristijärjestöksi tai terroristeiksi katsotaan kuuluviksi eun laatiman terroristiluettelon mukaisesti terroritekoihin osallistuneet henkilöt ryhmät ja yhteisöt sekä toisaalta henkilöt ja ryhmät joilla ykn turvallisuusneuvosto on todennut olevan yhteyksiä terrorismiin ja joille se on määrännyt seuraamuksia arvoisa puhemies olen viime vuodesta lähtien toiminut euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö etyjin terrorisminvastaisessa komiteassa ja osallistunut sitä kautta erilaisiin terrorismin torjuntaa ja ja radikalisaatiota käsitteleviin kokouksiin tätä kautta olen saanut muun muassa tietoa muiden maiden lainsäädännöstä toisin toisin kuin meillä terroristijärjestöön kuuluminen on jo kriminalisoitu useissa euroopan maissa kuten norjassa tanskassa ja ranskassa norja sai uuden terrorismilainsäädännön vuonna kaksituhattakolmetoista terrorismia koskevan kappaleen kahdeksaantoista mukaan rangaistavaa on sekä värväytyminen että terrorijärjestöön kuuluminen sen mukaan yhteensä yksitoista henkilöä on jo tuomittu kytköksistä isisiin tanskassa terrorijärjestöön kuuluminen on kriminalisoitu rikoslain sadannenneljännentoista pykälän mukaan vuonna kaksituhattakaksi sen pohjalta on tuomittu useita henkilöitä terroristijärjestöön kuulumisesta siihen värväytymisestä toiminnan rahoittamisesta tai terrorististen tekojen suunnittelusta suunnittelusta ranskan rikoslaissa puolestaan osallistuminen minkä tahansa muodostetun ryhmän toimintaan jolla on terroristisia tavoitteita jotka mainitaan rikoslain aiemmissa artikloissa katsotaan terroristiseksi toiminnaksi yhtenä esimerkkinä euroopan euroopan ulkopuolelta voi mainita kanadan kanadassa henkilö joka tietoisesti osallistuu terroristiryhmän toimintaan suoraan tai epäsuorasti terroristiryhmän kyvyn parantamiseksi ja terroristisen toiminnan edistämiseksi tai sen toteuttamiseksi on syyllinen rikokseen josta voi seurata kymmenen vuoden vankeustuomio arvoisa puhemies lakialoitteeni toinen kohta liittyy kansalaisuuden menettämiseen kansalaisuuden menettämisen perusteista säädetään kansalaisuuslaissa sitä mitä kansallisella lailla voidaan säätää kansallisuuden menettämisen perusteista määrittelee eurooppalainen kansalaisuusyleissopimus lainsäädäntöä on muutettava siten että kansalaisuuden menettämisen perusteita koskevien rikosten listaan lisätään uusi kohta terroristiryhmän toimintaan osallistuminen lisäksi vähintään viiden vuoden pituista vankeus tai yhdistelmärangaistusta on lyhennettävä siten että kansalaisuuden voisi menettää jo kahden vuoden pituisesta vankeus ja yhdistelmärangaistuksesta kansalaisuuden menettäminen voisi koskea vain sellaista henkilöä olisi myös jonkin toisen valtion kansalaisuus myös syntyperäinen suomen kansalainen voisi menettää kansalaisuuden mainituilla perusteilla ja päätöksen tekisi maahanmuuttovirasto kuten nytkin arvoisa puhemies euroopan neuvoston yleissopimuksen vuoden kaksituhattaviisitoista lisäpöytäkirjassa edellytetään ryhtymään toimenpiteisiin joilla varmistetaan terroristiseen toimintaan osallistumisen kriminalisointi kun kyse on lainvastaisesta tai tahallisesta teosta tavoite on taata viranomaisille riittävät toimivaltuudet jotta terroriteot voidaan välttää ennakolta ikävä kyllä joudumme toteamaan että suomi on toteuttanut lähinnä eurooppalaiset ja kansainväliset kriminalisointivelvoitteiden minimit on myös huomattava että toisin kuin verrokkimaissa suomessa rikoksesta ei ole tuomittu ainuttakaan irakin ja syyrian konfliktialueelta omaehtoisesti palanneista henkilöistä arvoisa puhemies hallitus on tällä viikolla antamansa tiedotteen mukaan asettamassa työryhmää pohtimaan pitäisikö suomen terrorismilainsäädäntöä tiukentaa kysymyksenasettelun ei pitäisi olla pitäisikö tiukentaa vaan se millä tavoin ja miten paljon terrorismilainsäädäntöä tulee tiukentaa olemme olleet jälkijättöisiä lainsäädännössämme tähän saakka eli asioihin on herätty vasta kun on liian myöhäistä terrorismin torjunnan toimintaympäristö on suomessa nopeassa muutoksessa ja terrorismin aiheuttamat uhat ovat muuttuneet ja monipuolistuneet kokoomus on tällä viikolla esittänyt seitsemänkohtaisen ohjelman terrorismilainsäädännön uudistamiseksi tämän lakialoitteen voi katsoa kuuluvaksi tähän kokonaisuuteen samalla on muistettava että terrorismin uhka voi olla yhtä lailla sisäinen kuin ulkoinen vierailin äskettäin norjassa utöyan saarella syntyperäinen norjalainen surmasi julmalla tavalla kuuteenkymmeneenyhdeksään työväenpuolueen leirillä ollutta nuorta ja lisäksi kahdeksan henkilöä oslon keskustassa terrorismilakien ajantasaisuus yksinään ei olisi riittänyt torjumaan tätä tekoa keskeistä on myös radikalisaation ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä varhaisiin huolestuttaviin merkkeihin ja siten myös juurisyihin reagointi norjassa esimerkiksi poliisien määrää nostettiin merkittävästi tämän tapahtuman jälkeen on myös oltava oikealla tavalla erikoiskoulutettuja joukkoja sekä kalustoa jotta tilanteessa voidaan toimia riittävän ripeästi arvoisa puhemies vielä lopuksi totean että olipa kyse ulkoisesta tai sisäisestä uhasta terroristiseen toimintaan osallistuvat henkilöt on saatava tehokkaaseen rikosoikeudelliseen vastuuseen suomi ei saa olla eurooppalainen edelläkävijä sinisilmäisyydessä toivon että oikeusministerin asettamassa työryhmässä otetaan huomioon lakialoitteen määrittelyt ja huomiot lainsäädännön ajan tasalle saattamisesta se on meidän kaikkien velvollisuus

arvoisa puhemies maailmassa on myös pahuutta eikä pelkkä hyväntahtoisuus sitä karkota hyvää on pakko suojata tiukasti jos siitä halutaan pitää kiinni näin totesi taannoin tasavallan presidentti niinistö tähän näkemykseen on helppo yhtyä se maailman mittakaavassa poikkeuksellinen hyvä ja kallis mikä meillä täällä suomessa on arvomme läheisemme turvallisuutemme toisinaan suojakseen kovia keinoja kovaa kansainvälistä terrorismia ei kukisteta pehmeillä keinoilla suomen terrorismintorjuntaan liittyvä lainsäädäntö on jäänyt muista pohjoismaista ja euroopasta jälkeen maamme terrorismilait ovat lepsumpia kuin verrokkimaiden suomi on toteuttanut lähinnä kansainvälisten ja eurooppalaisten velvoitteiden vähimmäisvaatimukset edellinen hallitus teki tarpeellisia kiristyksiä terrorismilakeihin mutta tämä työ jäi kesken nykyinen hallitus on valitettavasti tähän saakka vaikuttanut jopa naiivilta terrorismin suhteen on näyttänyt siltä että suomi on yrittänyt tosissaan tavoitella sinisilmäisyyden euroopanmestaruutta suojelupoliisin arvion mukaan terrorismin uhka suomessa on tasolla kohonnut supo seuraa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan satoja henkilöitä jotka toimivat terrorismin hyväksi suomen on reagoitava nyt eikä sitten liian myöhäistä supon mukaan suomesta on lähtenyt syyrian ja irakin konfliktialueille yli kahdeksankymmentä tunnistettua henkilöä joista arviolta noin kaksikymmentä on jo palannut suomeen todennäköisesti lähtijöitä on ollut enemmän monet heistä ovat palvelleet isis terroristijärjestöä nämä henkilöt ovat siis omasta vapaasta tahdostaan lähteneet palvelemaan maailman raakalaismaisinta terroristijärjestöä ja äärimmäisiin hirveyksiin syyllistynyttä kalifaattia hirmujärjestö haluaa julkilausutun tavoitteensa mukaan brutaaleilla keinoilla tuhota vääräoppiset terrorismia palvelemaan lähteneet ovat kääntäneet selkänsä suomalaiselle yhteiskunnalle ja arvoillemme he ovat lähteneet avoimeen taisteluun toisten ihmisarvoa vapautta koskemattomuutta turvallisuutta ja demokratiaa vastaan

lakialoitteillamme puutumme juuri tähän arvoisa puhemies ulkomailla tehdyille terrorismirikoksille tyypillistä on näytön vaikeus vierastaistelijaksi lähteminen voi kuitenkin tulla nykyisin rikoksena rangaistavaksi myös matkustamisena terrorismirikoksen tekemistä varten lakialoitteissamme esitetään kansalaisuuden viemistä henkilöltä joka on saanut tuomion matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten vastaavanlainen laki on säädetty tanskassa suomea sitovassa eurooppalaisessa kansalaisuusyleissopimuksessa lähtökohtana on kansalaisuuden pysyvyys sopimus kuitenkin mahdollistaa kansalaisuuden menettämisen perusteeksi henkilön käyttäytymisen tavalla joka vakavasti vaarantaa sopimusvaltion elintärkeitä etuja tämän jouston pohjalta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lainmuutoksen perusteella kansalaisuuden voi menettää henkilö joka on syyllistynyt suomen elintärkeitä etuja vastaan kohdistuneeseen vakavaan maanpetos valtiopetos tai terrorismirikokseen

joka on tuomittu vähintään viiden vuoden vankeus tai yhdistelmärangaistukseen lainsäädäntöä tulee nyt edelleen tiukentaa siten että kansalaisuuslain a pykälään kirjattuja kansalaisuuden menettämisen perusteita laajennetaan ja rikosten listaan lisätään matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten kansalaisuusyleissopimus mahdollistaa tällaisen lain kuten aiemmin tanskassakin on tulkittu kansalaisuuden poistaminen on kansainvälisten velvoitteiden vuoksi mahdollista vain kaksoiskansalaiselta lisäksi lakialoitteessa esitetään että kansalaisuuslain nykyistä edellytystä vähintään viiden vuoden pituisesta vankeus tai yhdistelmärangaistuksesta lyhennetään siten että kansalaisuuden voisi menettää jo kahden vuoden pituisesta vankeus tai yhdistelmärangaistuksesta kolmanneksi esitämme että matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten koskevan rikoslain kolmekymmentäneljä a luvun viidennen b pykälän rangaistussäännöstä kovennetaan siten että tekoon syyllistynyt tuomittaisiin jatkossa vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi rangaistusasteikon tiukentaminen on perusteltua muun muassa teon tuomittavuuden perusteella suomella on matkustamisrikoksen rangaistusasteikon osalta laaja kansallinen liikkumavara ja sitä pitää hyödyntää arvoisa puhemies terrorismin torjuntaa koskevassa lainsäädännössä suomessa perusongelma on se että suomessa kynnys saada tuomiolle terroristiseen toimintaan osallistunut tai sitä suunnitteleva on aivan liian korkea kuvaavaa on että ainutkaan syyrian tai irakin konfliktialueelta konfliktialueelta palannut henkilö ei ole saanut suomessa tuomiota vaikka syytteitä on terroristirikoksesta nostettu muun muassa terroristisen tarkoituksen osoittaminen voi olla vaikeaa suomen tuleekin tehdä myös uusia kriminalisointeja joissa puututaan tosiasialliseen terroristiseen toimintaan mutta joissa terroristista tarkoitusta ei tarvitse osoittaa edustaja kauma esitteli edellä lakialoitteemme joka koskee terroristijärjestön toimintaan osallistumisen kriminalisointia terroristijärjestön toimintaan osallistuminen ja kuuluminen terroristijärjestöön on nimenomaisesti kriminalisoitu useissa länsimaissa kuten norjassa tanskassa ranskassa ja kanadassa näissä maissa terroristijärjestöön kuulumisesta on myös annettu tuomioita suomi ei ole onnistunut aiemmista yrityksistä huolimatta kriminalisoimaan terroristijärjestöön kuulumista vaikka euroopan neuvoston terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja tähän itse asiassa velvoittaakin pidän selvänä että suomessa terroristijärjestön toimintaan osallistuminen voidaan kriminalisoida tavalla joka täyttää kriminalisoinnin täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset tämä on vain tahdosta kiinni uuden kriminalisoinnin lisäksi esitämme lakialoitteessa terroristijärjestön toimintaan osallistumisen lisäämistä niiden rikosten joukkoon jotka johtavat kansalaisuuden menettämiseen arvoisa puhemies nyt lähetekeskustelussa olevat lakialoitteemme terroristilakien kiristämisestä ovat keskeinen osa kokoomuksen tällä viikolla julkaisemaa toimenpidelistaa terrorismin torjumiseksi me kokoomuksessa haluamme että suomi säilyy turvallisena maana jokaiselle haluamme että suomi toimii terrorismin torjumiseksi hyvän sään aikana samana päivänä kun kokoomus julkaisi listansa hallitus kertoi perustaneensa työryhmän arvioimaan terrorismirikosten sääntelyä asian arviointi ei nyt riitä sen sijaan tarvitsemme tekoja kokoomuksen seitsemän kohdan toimenpidelista on konkreettinen toteuttamiskelpoinen huolella valmisteltu ja on hallituksen

arvoisa herra puhemies hyvät edustajat

toiseksi suomesta on tehtävä epäsuotuisa ympäristö konservatiiviselle islamille konkreettisia toimia ovat esimerkiksi kasvot peittävien huntujen kieltäminen lasten sukuelinten silpomisen eksplisiittinen kriminalisoiminen ja moskeijoiden ja koraanikoulujen kontrolloiminen ja kolmanneksi suomen kansalaisuuden alennusmyynti on lopetettava suomen passi on yksi maailman vahvimmista matkustusasiakirjoista silti suomi jakaa passeja nopeammin ja löyhemmin kriteerein kuin juuri mikään muu länsimaa kansalaisuuden saamiseen vaadittavaa asumisaikaa pitää pidentää vähintään kymmeneen vuoteen kuten perussuomalaiset ovat vaatineet ja kansalaisuuden pitää olla palkinto toteutuneesta kotoutumisesta ei jotain millä maanitellaan tulijaa kotoutumaan arvoisa puhemies terrorismi on vain yksi radikaaliin islamiin liittyvä ongelma yhtä vakavia tai vakavampia seurauksia ovat yhteiskunnan gettoutuminen ja kasvavat sosiaaliturvakustannukset näitä ongelmia on paljon helpompaa ja halvempaa estää syntymästä kuin ratkaista jälkikäteen kiitoksia

puhemies realismi voittaa naivismin mutta valitettavasti usein vasta viiveellä näiden lakialoitteiden avulla ripaus realismia toivottavasti saadaan suomalaiseen lainsäädäntöön mukaan

niputan tässä vestmanin ja edustaja kauman lakialoitteet samaan pakettiin ymmärtääkseni ne ovat samansuuntaisia tavoitteiltaan ja ja lainkohdiltaan kysymys on siis siitä että kansalaisuuslakia muutetaan siltä osin että kansalaisuuden menettäminen on mahdollista jos on kaksoiskansalaisuus olemassa ja toisaalta sitten rikoslakia kiristetään siltä osin mikäli on matkustanut terrorismirikoksen tekemistä varten toiseen maahan tai jos on mukana terroristisessa järjestössä otan tässä otteen edustaja vestmanin lakialoitteesta kyse on henkilöistä jotka ovat vapaasta tahdostaan kääntäneet selkänsä suomalaiselle yhteiskunnalle ja arvoille ja lähteneet vierastaistelijoiksi raakalaismaisen terroristijärjestön riveihin kysymys on siis siitä että nämä henkilöt

eivät kunnioita vähimmässäkään määrin niitä kansainvälisiä sopimuksia jotka koskevat ihmisarvoa tai sodankäyntiä

tai yleensä mitään sellaista inhimillistä minkä pitäisi olla itsestäänselvää kaikki tuntuu olevan mahdollista ja sallittua meidän on otettava otettava tiukempi linja tällaiseen toimintaan niin kuin näissä lakialoitteissa on tehty pienenä yksityiskohtana tästä kauman aloitteesta minulle tuli kysymys että mistä tämä sivulla yksi oleva luku kolmesataayhdeksänkymmentä on tullut täällä sanotaan että kohdehenkilöiden lukumäärä on tällä hetkellä noin suojelupoliisin mukaan ei tarvitse olla tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen eikä tarvitse olla minkään muunkaan salaisen tiedon äärellä riittää kun katsoo netissä olevasta supon juhlavuosikirjasta sieltä

arvoisa herra puhemies perussuomalaiset esittävät omassa ohjelmassaan että kaikki terrorismirikoksiin syyllistyneet kansalaistetut henkilöt on automaattisesti tuomittava menettämään suomen kansalaisuus nämä edustaja kauman ja vestmanin esitykset ovatkin mielestäni kannatettavia sillä suomi on harjoittanut viime vuodet aivan liian löysää kansalaisuuspolitiikkaa toisin kuin monet muut länsi euroopan valtiot joissa kansalaisuuden ehtoja on päinvastoin kiristetty meillä on suomessa kansalaisuusyleissopimuksen rajoissa mahdollisuus laajentaa kansalaisuuden menettämisen perusteita miksi siis emme hyödyntäisi tätä liikkumavaraa mahdollisimman täysimääräisesti aloitteessa erittäin kannatettavaa on kansalaisuuden menettäminen jo kahden vuoden pituisesta vankeus tai yhdistelmärangaistuksesta nykyisen viiden vuoden sijaan kuten viimeisintä lakimuutosta tehtäessä lausuntokierroksellakin esiin tuli vaatimus vähintään viiden vuoden tuomitusta vankeusrangaistuksesta rajaa mahdollisten tapausten joukkoa aivan liian pieneksi samaisella lausuntokierroksella tuli myös esiin että kansalaisuus pitäisi voida menettää muiden kuin ehdotuksessa mainittujen rikosten perusteella siksi mielestäni myös matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevaa rangaistussäännöstä tulisi muuttaa suomella on tämän rangaistusasteikon osalta merkittävä kansallinen harkinnanvara joka meidän olisi hyvä hyödyntää

arvoisa puhemies ensi alkuun ajattelin etten nyt tämän asian yhteydessä muistele menneitä mutta kun nyt nämä aloitteet laatineet edustajat itse halusivat yhdistää nämä aloitteensa kokoomuksen yleisempiin pyrkimyksiin puolueena ja ryhmänä niin en malta olla muistuttamatta siitä kuinka merkillistä on että kun kokoomuksella oli koko edellisen eduskuntakauden hallussaan sisäministerin paikka ja suuren osan eduskuntakautta hallussaan oikeusministerin paikka niin miksi tällaiset terrorismilainsäädännön tiukentamishankkeet eivät edenneet silloin hallituksessa ei niitä kukaan olisi varmasti vastustanut ei ennen eikä jälkeen hallituksen uudelleenmuodostamisen kesällä seitsemäntoista näin uskon miksi niitä ei silloin edistetty kun olisi ollut helpompaa tämänhetkinen hallitus tuntuu pyrkivän enemmänkin hankkimaan suomeen näitä henkilöitä jotka olisivat epäiltyjä näistä teoista kuin pyrkivän saattamaan heitä vastuuseen teoistaan eli onko tämä nyt jotain profiloitumista oppositiossa vai mistä tässä on kysymys kun näitä suojelupoliisin kohdehenkilöitä joista äsken puhuttiin tuli rajan yli vuonna viisitoista ja heidän laukkujaan kannettiin suomalaisten varusmiesten toimesta tornion vastaanottokeskukseen silloinen sisäministeri orpo oli sitä mieltä että näiden tulijoiden motiivien epäily on rasismia onko nyt sitten tapahtunut jonkinlainen arvopohjan muutos sitä en tiedä mistä on kysymys mutta itse aloitteisiin jos menemme niin nämähän ovat tietysti kannatettavia totta kai hyvä asia jos terrorismirikoksen kriminalisointia tehostettaisiin jos tulisi menettämisseuraamus kaksoiskansalaisuudelle terrorismirikoksiin syyllistyneille ja jos terroristisessa tarkoituksessa matkustamista pystyttäisiin kriminalisoimaan tehokkaammin joskin epäilen että tähän jäisi nyt näillä esityksillä sellainen aukkokohta että entä jos henkilö onkin matkustanut sinne aiemmin ennen kuin lainsäädäntö on tullut voimaan ja nyt oleskelee siellä voidaanko hänet tuomita tämän lainsäädännön nojalla siellä oleskelemisesta jos teoriassa voitaisiinkin miten käytännössä se näyttö siihen kerättäisiin olen toki sitä mieltä että tämä on enemmänkin tahtokysymys kyllä ne keinot löytyvät jos tahto tähän löytyy mutta olisin vähän pessimistinen suomalaisten oikeusoppineiden oikeusoppineiden laintulkintojen ja perusoikeuksien tulkintojen suhteen niitä on tässä tullut nähdyksi tällaisten lakialoitteiden lisäksi tarvittaisiin ehdottomasti aiemmissa puheenvuoroissa mainittu perussuomalaisten esitys kansalaisuuden saamisen ehtojen tiukentamisesta ja itse vielä siihen että myös kaksoiskansalaisuuden saamista ylipäänsä pitäisi tiukentaa niin että ei olisi mikään automaatio saada kaksoiskansalaisuus ikään kuin subjektiivisena oikeutena ehdot täyttäessään vaan sille pitäisi olla jokin peruste miksi joku henkilö haluaa olla yhtä aikaa sekä suomen että jonkin toisen maan kansalainen sellainen peruste voi olla esimerkiksi jos henkilön vanhemmat ovat suomesta ja ja tästä kyseisestä toisesta maasta mutta ei noin vain sellainen että se joka maahan tulee shoppailee kansalaisuuksia ja ottaa suomen kansalaisuuden pitää entisen kansalaisuuden käy kotimaassaan lomailemassa terroristisessa tarkoituksessa tai vähemmän terroristisessa tarkoituksessa ei tämä voi olla eduskunnan tahto että suomen kansalaisuuksilla tehdään tällaista pelleilyä ylipäänsäkin kun näistä asioista puhutaan niin pitäisi olla enemmänkin lähtökohta ja ja nykytila kuin mikään tavoitetila se että meidän lainsäädäntömme maahanmuuttopolitiikan ja terrorismin suhteen olisi niin tiukkaa kuin kansainvälisten sopimusten ja eu sääntelyn puitteissa on mahdollista ja vasta sitten kun se on niin tiukkaa kuin näiden sopimusten puitteissa on mahdollista absoluuttisesti niin tiukkaa käytäisiin miettimään pystytäänkö näitä sopimuksia jollain tavalla muuttamaan nyt tuntuu keskusteluilmapiiri enemmänkin olevan se että sopimuksia käytetään keppihevosena sanomaan että mitään ei voida muuttaa tähän retoriikkaan törmää yhtenään

sekä edustaja kauman että edustaja vestmanin lakialoitteet terrorismilainsäädännön tiukentamiseksi ovat varsin kannatettavia edustaja edustaja kauma siis ehdottaa että terroristisen yhteenliittymän tai ryhmän toimintaan osallistuminen tarkoituksena terroristirikoksen tai rikosten tekeminen olisi rangaistavaa vähintään neljän kuukauden ja enintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksen uhalla edustaja vestman puolestaan esittää että matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten voitaisiin tuomita vastaavan mittaiseen vankeusrangaistukseen näihin molempiin lakialoitteisiin sisältyy lisäksi ehdotus jonka mukaan mainittuun rikokseen syylliseksi todettu täysi ikäinen henkilö voisi menettää suomen kansalaisuuden jos olisi tuomittu vähintään kahdeksi vuodeksi rangaistukseen nykyisen kansalaisuuslain mukaan kansalaisuuden menettämiseen vaaditaan vähintään viiden vuoden rangaistus arvoisa puhemies terrorismirikoksiin on suhtauduttava äärimmäisellä vakavuudella suomen ja suomalaisten turvallisuus voidaan taata ainoastaan siten että terrorismille on täysi nollatoleranssi se on erityisen tärkeää kun muistetaan että suomessa on suojelupoliisin uhka arvion mukaan useita satoja henkilöitä jotka toimivat terroristiryhmien hyväksi kuten tässä edellä todettiin suojelupoliisin terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden lukumäärä on tällä hetkellä lähes neljäsataa henkilöä ja määrä jatkaa edelleen kasvuaan lisäksi mainittujen kohdehenkilöiden yhteydet kansainväliseen terrorismiin ovat suojelupoliisin mukaan lisääntyneet ja yhä suurempi osa heistä on osallistunut aseelliseen toimintaan tai vastaanottanut terroristista koulutusta suojelupoliisi on myös todennut hiljattain että irakin ja syyrian konfliktialueilta suomeen mahdollisesti palaavat henkilöt todennäköisesti lisäävät suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa ja viimeistään kesä kaksituhattaseitsemäntoista osoitti ettei uhka ole pelkästään teoreettinen arvoisa puhemies terrorismin uhkaan on varauduttava äärimmäisen huolellisesti suomi on säilytettävä mahdollisimman turvallisena maana olemme olleet siitä takavuosina tunnettuja myös maailmalla valitettavasti tilanne on muuttunut viime vuosina huolestuttavaan suuntaan silti hallitukset eivät ole juurikaan puuttuneet asiaan lainsäädäntöämme on kehitettävä ripeästi siten että terrorismin torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi tehdään kaikki tarvittavat toimenpiteet suomen tulee ottaa mallia muiden maiden tiukemmista terrorismilaeista ja kuten puheenjohtaja halla aho edellä totesi on myös suomen kansalaisuuden myöntämisen ehtoja syytä tiukentaa tuntuvasti kuten perussuomalaiset ovat useaan otteeseen täällä eduskunnassa esittäneet

arvoisa herra puhemies turvallisuus on hyvän yhteiskunnan vahva perusta on tärkeää että eduskunta kykenee reagoimaan uusiin turvallisuusuhkiin viime vuosina kansainvälinen terrorismi on saanut aivan ennennäkemättömiä muotoja ja nyt tässä lakialoitteessa tietysti reagoidaan siihen että suomesta on lähdetty ainakin itse sanoisin yllättävän suurinumeroisesti mukaan perustamaan kalifaattia kalifaattihan ei tullut millään tavalla kansainvälisesti tunnustetuksi mutta kalifaatin johto julisti sotaa länttä vastaan ja kun suomikin kuuluu länteen niin silloin kalifaatti ikään kuin oli sodassa suomea vastaan joten on mielestäni erittäin perusteltua että henkilöt jotka ovat millään tavalla osallistuneet kalifaatin

on myös erittäin tärkeää että nyt saadaan näitten lakialoitteitten myötä suomen lainsäädäntöä muutettua niin että tosiaan eksplisiittisesti kirjoitetaan auki se mikä ei ole suomessa hyväksyttävää ei ole hyväksyttävää osallistua tällaiseen kansainväliseen terrorismiin millään

arvoisa puhemies todella vuosi sitten edellinen hallitus silloisen sisäministeri mykkäsen johdolla linjasi useita toimia seksuaalirikollisuuden ja

rikollisuuden torjumiseksi tämä ulrik ohjelma on nyt valitettavasti marinin hallituksen toimesta laitettu ilmeisesti johonkin pöytälaatikkoon koska näitä erinomaisia toimenpiteitä ei ole viety eteenpäin nostan näistä esille nyt kaksi jotka ovat kokoomuksen tällä viikolla julkaisemassa terrorismin torjuntaa koskevassa ohjelmassakin mukana ensinnäkin suomessa oleskeluluvalla ilman kansalaisuutta olleiden osalta pitäisi tuomion terrorismiin osallistumisesta ulkomailla johtaa karkotukseen jo ennen paluuta suomeen eli lakia olisi muutettava siten että karkotuspäätös voi koskea myös ulkomailla olevaa henkilöä ilman että hän palaa tänne suomeen kuultavaksi toiseksi suomessa olisi otettava käyttöön rajamenettely jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan tarpeen mukaan käsitellä ja ratkaista rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä päästämättä henkilöä menettelyn aikana maahan tällä muutoksella ehkäistäisiin ja vaikeutettaisiin turvapaikkajärjestelmän käyttämistä henkilöiden terroristisessa tarkoituksessa maahan soluttautumisen väylänä tämä on todella jo edellisen hallituksen toimenpideohjelma jota me kokoomuksessa nyt patistamme marinin hallitusta viemään eteenpäin tuossa edustaja mäkelä otti esille että mitä toimenpiteitä edellinen hallitus sitten teki toin omassa puheenvuorossanikin esille sen että

terroristirikoksen tekemistä varten todella kriminalisoitiin lisättiin rikoslakiin vuonna kaksituhattakuusitoista ja vuonna kaksituhattakahdeksantoista tähän kyseiseen pykälään tehtiin edelleen tarpeellisia muutoksia samoin huhtikuussa kaksituhattayhdeksäntoista tehtiin kansalaisuuslakiin muutos jonka nojalla kansalaisuuden voi menettää henkilö joka on syyllistynyt suomen elintärkeitä etuja vastaan kohdistuneeseen vakavaan maanpetos valtiopetos tai terrorismirikokseen nämä ovat nämä ovat niitä toimenpiteitä joita edellinen hallitus jo teki terrorismin torjumiseksi ja nyt tätä työtä on on nykyisen hallituksen

meidän tiedotustilaisuudestamme

tuli marinin hallitus piti oman tiedotustilaisuuden ja mitä he tekivät he kertoivat perustavansa työryhmän nyt tuntuu siltä että nämä terrorismilainsäädännön toimet joihin edellä muun muassa tämän nykyisen hallituksen toimesta laitettu pöytälaatikkoon ja ja nyt niitä ei olla eteenpäin viemässä ja ja täytyy kyllä kysyä tai kysyisin jos täällä olisi joku keskustalainen tai muun hallituspuolueen edustaja paikalla miksi keskusta ei enää näitä tiukennuksia tällä kaudella ole eteenpäin viemässä vaan on tyytynyt siihen että vihreiden kanssa nämä lainsäädännön tiukennukset eivät etene edustaja vestman toi esille viime kaudella tehtyjä tiukennustoimenpiteitä muutamia niitä tehtiin muun muassa tämä matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa taikka näille alueille mutta nyt meillä on se ongelma edelleen että esimerkiksi al holin vankileirillä olevien kohdalla ei tätä lainsäädäntöä pystytä käyttämään sillä he ovat matkustaneet ennen lain voimaantuloa näille alueille ja sen takia niin kuin meidän puheenjohtaja petteri orpo eilen totesi lainsäädäntöä pitäisi tehdä silloin kun on tyyntä eikä siinä vaiheessa kun on myrsky ja sen takia me nyt haluamme näitä lakeja tiukentaa edustajat kauma ja vestman ovat tehneet kaksi konkreettista esitystä terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointi oli jo viime kaudella esillä silloin se itse asiassa taisi törmätä siihen että sen määritteleminen oli hankalaa ja olemme kokoomuksessa ratkoneet tätä tilannetta valmiiksi marinin hallituksenkin käytettäväksi ja esitys lähtisi siitä että tehdään päivittyvä lista näistä terroristijärjestöistä joihin matkustaminen tai liittyminen toiminnan tukeminen aiheuttaisi tämän toimenpiteen jota tässä kauman ja vestmanin lakialoitteissa esitetään toisaalta sitten kansalaisuuden menettäminen yhtenä toimenpiteenä olisi varsin perusteltu niissä tilanteissa kun henkilöllä on kaksoiskansalaisuus arvoisa puhemies yksi mikä pitäisi suomessa myös vakavasti ottaa on varmuusvankeusjärjestelmän käyttöönotto olen siitä itse hallitukselle tehnyt esityksen ja se on myös kokoomuksen seitsemän kohdan toimenpideohjelmassa sen tavoite olisi nimenomaan tämäntyyppisissä rikoksissa mutta myös vaikkapa koulusurmissa ja tämäntyyppisissä varmistaa se että henkilöitä ei tarvitsisi laskea vapaaksi niissä tilanteissa kun on tuomittu rikoksesta päivästä päivään istuttava tuomio mutta ei elinkautista arvoisa
arvoisa puhemies näiden terroristilakien osalta kysymys on meidän kaikkien suomalaisten turvallisuudesta ja siinä mielessä olen todella harmissani että täällä ei ole yhtään hallituspuolueiden edustajaa toivon että se ei tarkoita sitä että he eivät ole riittävän kiinnostuneita suomalaisten turvallisuudesta edustaja kiuru kysyitte mistä ovat peräisin nuo kolmesataayhdeksänkymmentä henkilöä jotka lakialoitteen perusteluihin oli kirjattu tämä on suoraan suojelupoliisin tiedoista ja se ehkä kuvastaa hyvin suomalaista yhteiskuntaa haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä tiedoissamme myöskin silloin kun kysymys on on suomalaisten turvallisuutta uhkaavista henkilöistä edustaja mäkelä puhuitte kansainvälisistä sopimuksista ja siitä että suomessa meillä on tapana vedota siihen että jotain lakiuudistusta ei voida tehdä siitä syystä että kansainväliset sopimukset estävät jotain tai muuta olen kyllä itse sitä mieltä ehkä vähän samoilla linjoillakin teidän kanssanne siinä että että jollain tavalla outoa on se että kun kuitenkin norja tanska ranska ja muut eu maat ovat samoissa kansainvälisissä sopimuksissa ja ihmisoikeussopimuksissa kuin mekin niin kuinka ne sitten pystyvät tekemään näitä lainsäädännöllisiä uudistuksia mutta me emme sama koskee myöskin tätä tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimusta eli jos nämä kynnyskysymykset on pystytty ylittämään noissa muissa maissa miksi sitten sitten yksi kysymys on myöskin tämä jälkijättöisyyden vika mikä meissä suomalaisissa on eli täällä äsken muun muassa edustaja heinonen nosti esiin tämän lakimuutoksen joka tehtiin viime kaudella jolla terroristisessa tarkoituksessa isisin alueelle matkustaminen kriminalisoitiin ja se tuli voimaan kaksituhattakuusitoista mutta siihen sisältyy kaksi ongelmaa minkä vuoksi sitä lain tulkintaa ei voida riittävän hyvin toteuttaa

henkilöiden kohdalla se että ensinnäkin moni heistä oli jo matkustanut sinne ennen tämän lain voimaantuloa ja sitten toisaalta myöskin se miten näytetään toteen se että kysymys on nimenomaan terroristisesta tarkoituksesta siinä mielessä sotatoimialueelle matkustamisen kriminalisointi jo ennalta olisi hyvin tärkeää nyt kun isis mahdollisesti lähtee tekemään uutta kalifaattia jonnekin toiseen paikkaan ja me näemme mihin se sitten muovautuu niin silloin voidaan hyvinkin tarkkarajaisesti osoittaa maantieteellinen alue minne matkustaminen voidaan kriminalisoida jolloin jo siltä osin tulee yksiselitteiseksi että se joka sinne lähtee tietää mihin on ryhtymässä ja se on silloin rangaistavaa

ajattelua muutenkin olemme hyvin varovaisia lain muokkaamisessa sen suhteen että että rangaistusasteikkoa kiristettäisiin olemme liian sinisilmäisiä ja tässä meidän on tultava realismin realismin piiriin ja tehtävä samat muutokset mitä muissa länsimaissa on tehty

arvoisa puhemies edustaja kauma piti hyvän puheenvuoron varmaan on syytä vielä täydentää sillä tavalla ettei kenellekään jää väärää käsitystä kun sanoit että suomesta sotatoimialueelle matkustaminen on kriminalisoitava eikö niin olen täsmälleen samaa mieltä siihen on varmasti syytä tässä yhteydessä tuoda se näkökulma että että on joitakin tahoja joiden on syytä saada sinne edelleen jatkossakin matkustaa matkustaa kriisinhallintatehtävät erilaisiin neuvotteluihin suomen edustajana osallistuvat avustusjärjestöjen työntekijät ja näin poispäin varmasti tämä oli teidänkin ajatuksenne henki näistä ihmisoikeuksista vielä herkästi sanotaan että okei olemme nyt tuomassa tällaista pamppulinjaa mutta itse asiassa tämä on niin kuin pehmeää politiikkaa nämä ihmiset jotka matkustavat terroristisessa tarkoituksessa ovat polkemassa ihmisoikeuksia he ovat ihmisiä jotka ovat valmiita omassa viiteryhmässään terroristisissa järjestöissä käyttämään väkivaltaa joka ylittää länsimaisen ihmisen kaikki olemassa olevat mielikuvituksen rajat siellä on orjuutta siellä on absoluuttista naisten hyväksikäyttöä puhumattakaan kokoontumisvapaudesta sananvapaudesta tämän tyyppisistä asioista mutta siis pelkästään jo orjuus voisi ajatella että orjuus on jotain sellaista joka on jäänyt historiaan tuhatkahdeksansataakuusikymmentä luvulla usan sisällissodan jälkeen ja ja myöhemmissä vaiheissa joissakin muissa maissa mutta edelleen maailmassa on miljoonia ja miljoonia orjia minä en muista mikä se luku on oliko se kaksikymmentä miljoonaa vai mikä se arvio on mutta aivan käsittämättömän käsittämättömän suuri luku suuri luku joka erilaisissa yhteyksissä on orjuudessa tai orjuutta muistuttavissa

arvoisa puhemies useat edustajat ovat nostaneet esille taannehtivuusongelman on totta että matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa kriminalisoitiin vasta sen jälkeen kun valtaosa niistä henkilöistä jotka syyrian ja irakin konfliktialueille ovat lähteneet jo sinne alueelle alueelle on aivan totta että että tämä on ongelma taannehtivuuden kannalta eli tätä rikoslain rangaistussäännöstä ei näihin henkilöihin voida soveltaa mutta juuri tämän takia edustaja kauman lakialoitteessa esitämme että myös sellaisen terroristijärjestön toimintaan osallistuvan henkilön kohdalla joka on saanut tuomion tämän rangaistussäännöksen perusteella jota esitämme rikoslakiin lisättäväksi

tämä tuomio johtaisi kansalaisuuden menettämiseen kaksoiskansalaisten osalta tämä olisi omiaan nyt paikkaamaan tätä taannehtivuuskiellon tuomaa

arvoisa puhemies vielä muutama huomio näihin esitettyihin näkökohtiin tämä kysymys näistä kansainvälisistä sopimuksista ja niiden sitovuudesta niin esimerkkinä tämä al holin leirin tapaus kun koko joukko lainoppineita otti sellaisen kannan julkisuudessa että suomella olisi velvoite auttaa aikuisia mutta sitten oikeuskansleri ottikin kannan ettei sellaista velvoitetta ole ja samoja sopimuksia noudattavat pohjoismaiset maat ottivat sellaisen kannan että aikuisia ei auteta niin tämä tilanne on varsin erikoinen näiden kyseisten lainoppineiden uskottavuuden kannalta kuitenkaan näiden lainoppineiden uskottavuutta ei millään tavalla tämä tunnu vahingoittaneen koska nämä samat henkilöt edelleenkin juoksevat elleivät päivittäin niin viikoittain eduskunnassa kuultavina asiantuntijoina lakivaliokunnassa perustuslakivaliokunnassa nostamassa suuret kokouspalkkiot ohjaamassa lainsäädäntötyötä tässä maassa mitä tämä kansan valitsema eduskunta pystyy säätämään heidän tulkintansa näistä kansainvälisistä sopimuksista ja ihmisoikeussopimuksista vaikuttaa eduskunnan työhön enemmän kuin moni haluaisi kuvitellakaan yleisemminkin jos puhutaan kriminaalipolitiikasta niin joissakin rikoksissa tuomitaan rangaistusasteikolla paljon jyrkempiä rangaistuksia kuin toisissa rikoksissa periaatteessa sama rangaistusasteikko ja ulkomaalaislain kirjain mahdollistaisi aivan erilaisia tulkintoja karkottamisesta kuin käytännössä toteutetaan hyvänä esimerkkinä tästä on tämä kansalaisaloite ulkomaalaisten seksuaalirikollisten karkottamisesta joka olisi toteutuessaan suorastaan lieventänyt nykyistä lainsäädäntöä tilanne on siinä mielessä nurinkurinen että kansalaiselle näyttäytyy aivan oikein että karkotukset eivät toimi karkotuksia haluttaisiin tiukentaa mutta kuitenkin ehdotetaan lainsäädäntöä joka olisi lievempi kuin nykyinen mistä tulee tämä ero tulkinnan ja lainsäädännön välillä ei se ole eduskunnan syytä se on lainoppineiden syytä mitä tälle sitten pitäisi tehdä onkin vaikeampi kysymys ihmiset näitä asioita tulkitsevat ja epäilenpä että näiden tulkitsevien ihmisten johdosta myös jatkossa on vaikeuksia saada näitä asioita oikealle tolalle

puhemies jäin miettimään tuota edustaja kiurun kysymystä siitä voisiko kukaan sitten sinne sotatoimialueelle matkustaa ja varmasti tähän joitakin poikkeuksia jouduttaisiin tekemään muun muassa humanitäärinen tarkoitus ja ja niin edelleen se on sitten sitä lainsäädännön finanssipuolta millä tavalla se hoidettaisiin haluan myös tuoda esiin mielipiteeni siitä että olen samaa mieltä kuin edustaja mäkelä ja edustaja halla aho täällä aikaisemmin että kyllä minustakin kansalaisuuden saamisen perusteita kannattaisi katsoa kriittisemmin kuin nyt on katsottu siellä on varmasti kiristämisen varaa siinä kuinka pitkään täällä suomessa oleskellaan ja kuinka hyvin esimerkiksi kieltä osataan erilaisten tutkimustenkin mukaan nimenomaan se kielen osaaminen on ollut aika iso kynnyskysymys monelle monelle sen lisäksi haluaisin vielä tuoda täältä kokoomuksen seitsemän kohdan listalta yhden asian esiin ja se on että suomessa oleskeluluvalla ilman kansalaisuutta olleiden osalta tuomion terrorismiin osallistumisesta ulkomailla tulee johtaa karkotukseen ennen paluuta suomeen ja että lakia tulee muuttaa sillä tavoin että karkotuspäätös voisi koskea myös ulkomailla olevaa henkilöä ilman että hän palaa edes käsittelyn ajaksi suomeen minun mielestäni tämä olisi sellainen asia joka joka myöskin siihen oikeusministerin työryhmään kannattaisi ottaa pohdittavaksi sitten vielä lopuksi haluan haluan todeta sen että tietenkin terrorismirikosten osalta keskeistä on niiden ennalta ehkäiseminen ja se on

arvoisa puhemies tosiaan kannatan molempia näitä lakialoitteita ja toivon tosiaan että lakivaliokunta nyt ottaisi asiallisesti nämä käsittelyyn koska tarvetta lainsäädännön muuttamiseen ehdottomasti on niin kuin tässä edellä on jo kuultu kun edellä keskustelu käytiin mielestäni eduskunta oli siinä varsin yksituumainen näitten lakimuutosten tarpeellisuudesta joten toivotaan